arvoisat edustajat

ihmisen suru on suurimmillaan silloin kun läheisen kädestä ei voi enää koskaan pitää kiinni tällaisen surun ymmärtää vain ihminen joka on sen kokenut olemme nyt kolmatta kertaa hieman yli kymmenen vuoden sisällä tilanteessa jossa tämä sali aloittaa istuntonsa hiljaisella hetkellä surrakseen suomessa tapahtuneen kouluväkivallan uhrien lisäksi ihmisiä joiden käsiä ei läheisen käsi enää kosketa kuten kauhajoen ja jokelan kohdalla esiin nousee taas tuskainen kysymys miksi tähän kysymykseen ei vielä ole vastauksia on vain surua joka on suurin henkensä menettäneen uhrin omaisilla ja

ennen kuin vastauksia saadaan meidän kaikkien on keskityttävä antamaan kaikki tarvittava tuki avun tarpeessa oleville kun vastauksia saadaan niiden mukaisiin toimiin on ryhdyttävä

esitän eduskunnan puolesta syvän osanottoni henkensä menettäneen omaisille ja läheisille toivotan voimia tapahtumassa loukkaantuneille uhreille ja heidän perheilleen kuopion tapahtumien johdosta eduskunta hiljentyy nyt ottaakseen osaa omaisten ja läheisten suruun

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään neljäkymmentäviisi minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikallaolijat täällä on eduskunnan täysistuntoa seuraamassa myös paljon nuoria uskon että myös näistä nuorista moni odotti marraskuun ensimmäistä päivää moni perhe odotti marraskuun ensimmäistä päivää päivää mopoautoja turvallisemmat kevytautot käyttöön liikenne ja viestintäministeriön valmistelema hallituksen esitys kevytautoista hyväksyttiin eduskunnassa poikkeuksellisen suurin luvuin satakuusikymmentäseitsemän kansanedustajaa äänesti kevytautojen puolesta ja vain kaksitoista niitä vastaan itse asiassa tämän esitetyn kevytautolainsäädännön puolesta äänestivät yhtä lukuun ottamatta kaikki sosiaalidemokraatit viime kaudella oppositiossakin ollessaan ja myös nykyinen liikenneministeri sanna marin tasavallan presidentti vahvisti eduskunnan

lait kahdeksastoista tammikuuta kaksituhattayhdeksäntoista ja silloin viimeistään oli selvää että laki astuu voimaan ensimmäinen marraskuuta kaksituhattayhdeksäntoista jolloin kevytautojen muutoskatsastukset voidaan aloittaa aika moni on tähän uskonut luottanut eduskunnassa tehtyihin päätöksiin jotka presidentti on vahvistanut ja luottanut että näin myös toimitaan ja aika moni perhe ehkä näistäkin nuorista osalla on jo kotona odottamassa kevytauto marraskuun ensimmäistä päivää varten odotti sitä hetkeä että he saisivat nuorelleen turvallisemman kulkupelin he myös odottivat sitä että yhä harvempaan asutulla maaseudulla tai seutukaupungista keskuskaupunkiin tai maalaiskunnasta seutukaupunkiin onnistuisi jatkossa helpommin nuorille senkin myötä kun julkinen liikenne on vähentynyt kevytautot ovat siis viisitoista vuotta täyttäneille kuljettajille tarkoitettuja oikeita pieniä henkilöautoja joissa nopeus on rajoitettu kuuteenkymmeneen kilometriin tunnissa itse asiassa voisi sanoa että kevytautojen suurin etu on nimenomaan niiden turvallisuus meidän nuorillemme sillä ne ovat nykyaikaisia hyvinkin tuoreiksi määriteltyjä henkilöautoja joissa on siis aina kattavat modernit parhaat turvavarusteet ja turvallisuus edellä suunniteltu korirakenne

ja nopeushan on taajamissa kolmekymmentä kilometriä tai neljäkymmentä kilometriä kun se on erikseen siellä nopeusrajoituksella määrätty itse asiassa korirakenne nimenomaan on myös jalankulkijoille mopoautoja huomattavasti turvallisempi eli törmätessään polkupyöräilijään tai kävelijään tällainen kevytauto on myös jalankulkijan tai pyöräilijän näkökulmasta huomattavasti turvallisempi kuin nykyiset mopoautot no eu komissiosta tuli yhden virkamiehen kirje huomautus suomen ministeriöön ulkoministeri haavistolle kevytautoja koskevasta sääntelystä komission elokuun alussa antaman huomautuksen sisältö oli samansuuntaisia huomioita kuin on ollut aiemminkin mutta ministeriöstä todettiin jo tuolloin että komission huomautus ei estä lain voimaantuloa mutta voi noudattamatta jätettynä johtaa rikkomusmenettelyn käynnistämiseen komission toimesta komission huomautuksessa esitettyjä huolia ovat tieturvallisuus joka itse asiassa on hyvin perusteltua katsoa myös toisinpäin olevan huomattavasti parempi kuin mopoautoilla ja mahdolliset ympäristöongelmat olen itse sitä mieltä kuin tämän päivän mopoautot ja sitten se tärkein markkinoiden vääristyminen mistä tässä on kyse lopulta isot mopoautovaltiot italia ja ranska lobbasivat mahdottomasti eussa estääkseen järkevien kevytautojen tulon sillä ei heitä kiinnostanut se mitä tapahtuu suomessa suomessa mopoautoja myydään myydään normaalissa tilanteessa noin sata vuodessa mutta heitä kiinnostaa se

nyt näytetään sätkittävän meidän autoveroa on arvosteltu eusta eipä ole ryhdytty toimenpiteisiin että se olisi muutettu tai monta muuta joita täältä voi asiakirjoista katsoa pitkät välimatkat heikko joukkoliikenteen palvelutaso maaseudulla kaupunkiseutujen reuna alueet ja haastavat talvikauden liikenneolosuhteet ovat sellaisia asioita jotka ovat nousseet esille nimenomaan puoltamaan tätä kevytautolainsäädäntöä arvoisa puhemies en ymmärrä sitä että nyt ollaan tekemässä tällainen toimenpide onko niin että lakia ainoana viime eduskunnassa vastustaneet vihreät heiluttavatkin nyt meidän hallitustamme he äänestivät viimeksi tätä lainsäädäntöä vastaan mutta kaikki muut olivat sen puolesta en ymmärrä että tähän ollaan ottamassa vuoden viivästystä ja pidän arvoisa puhemies erittäin huolestuttavana ja valitettavana sitä että näin keskeistä lainsäädäntöä ja muutosta eduskunnassa käsiteltäessä ei liikenneministeri marin ole paikalla tätä keskustelua käymässä ja jos oikein olen ymmärtänyt tämä on tarkoitus viedä vielä eduskunnassa mahdottoman nopeassa aikataulussa läpi ilman perusteellista huolellista kuulemista olen huolissani myös siitä omaisuudensuojasta mikä tässä on jäänyt täysin selvittämättä ja tämä lainsäädäntö pitäisi viedä perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi tämän lykkäyksenkin osalta kun kuuntelen tämän niin toivottavasti tässä nyt vastuullisuus voittaa ja nuorten liikenneturvallisuus voittaa ja jos korjauksia tehdään ne toivottavasti tehdään niin että voisi lainata vaikkapa ministeri kiurua nämä onnistuisi muutamassa tunnissa ja muutamalla lauseella korjata lakiin jos ne halutaan tehdä nyt näyttää siltä että tosiasiallinen tavoite on kumota koko kevytautolainsäädäntö ja ymmärrän että ihmiset ovat siitä

arvoisa rouva puhemies kunnioitettu edustaja heinonen en tiedä kummasta olette enemmän huolissaan että asiaa ei käsitellä nopeasti vai että asia käsitellään nopeasti jäi vähän niin kuin epäselväksi mutta varmasti tässä ehkä jonakin päivänä sitten ratkeaa onko se että hallitus haluaa tuoda tämän nopeasti käsittelyyn huono asia vai se että tässä otetaan nyt vuoden lisäaika se jääköön sitten vaikka meidän kahdenkeskiseen kahvilakeskusteluun edustaja heinonen puhui arvokkaasti ja ja ansiokkaasti siitä että me olimme hyvin yksituumaisia siitä että me haluamme kevytautot suomalaiseen liikenteeseen omalta kohdaltani voisin sanoa että olisin tässä vaiheessa jos minulla olisi sen ikäisiä lapsia ostamassa pojalleni tai tyttärelleni aiemmin mopon kuin kevytauton minä olen aina sanonut että sellaiseen saippuakoteloon minä en lastani laittaisi isojen rekkojen liikenteeseen meillä varmasti oli nopea tahto ja hyvä edellytys siihen että me haluamme lastemme turvallisuutta ja koko liikenneturvallisuuden nimissä sellaisia ajoneuvoja jotka kaupunkiolosuhteissakin ovat jalankulkijalle ja pyöräilijälle turvallisempia korirakenteensa vuoksi koska niissä on testattuja törmäystutkimuksia mutta kevytautoissa niitä ei ole lainkaan me voisimme ehkä jos olisi mahdollista avata tätä lainsäädäntöä vielä tarkastella siinä yhteydessä kuinka paljon me haluamme tämän kevytauton käytön laajenevan itse kun olin puoltamassa tätä kevytautohanketta jossain vaiheessa rupesin miettimään että saattaa olla että ammattiautoilijoilta ei tulisi kaunista kiitosta edustaja myllykoskelle kun

nämä kuusikymmentä kilometriä tunnissa kulkevat kesäfestareille menevät kevytautot täyttäisivät valtatiet joten ehkä voisimme jos se on mahdollista vähän keskustella onko sellaisia alueellisia tai käyttöön liittyviä rajoitteita saimme ne pois moottoriteiltä ja moottoriliikenneteiltä mikä oli hyvä ratkaisu valiokunnassa me tarvitsemme ehkä vähän enemmän ajo opetusta kevytautojen ajo oikeuteen ehkä kehittämistä siihen että mopoautojenkin osalta voisimme edellyttää enemmän ajokokemusta myös vaikeissa olosuhteissa ja rikosseuraamuksen pitäisi olla kyllä enemmän määriteltävissä niin että sakolla siitä ei pääse sen pitäisi olla tieliikennerikkomus mistä viritetty kevytauton kuljettaja saa tuntuvan sanktion onko se kolme kuukautta tai heti kortti siirtyy sinne kahdeksaantoista vuoteen näitä pitäisi uskaltaa vielä tutkailla mutta kuten tuossa edellä edustaja heinonen toi hyvin esille se kaikki mitä me tässä salissa viime kaudella pohdimme oli hyvää tutkiskelua ja toivotaan että tämän vuoden aikana ehkä vielä nopeamminkin voimme viedä tämän asian sellaiseen päätökseen että meidän nuorilla on käytössä turvallisuutta lisäävät kevytautot painorajoista voidaan keskustella mutta teennäisiä traktoriluokkaan siirtämisiä ei ole kansantaloudellisesti järkevää tehdä kiitoksia

arvoisa rouva puhemies edustaja heinosen puheenvuoroon totean heti aluksi että kuten ministeri marin on esimerkillisesti eduskunnalle meille jokaiselle edustajalle sähköpostilla ilmoittanut on esteellinen tänään osallistumaan eduskunnan käsittelyyn osallistuessaan presidentin delegaation ulkomaanmatkaan käsittelyssä on hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta esityksen tarkoituksena on siirtää kevytautoja koskevien lakien voimaantuloa vuodella voimaantulon siirtämisen tarkoituksena on selvittää onko kevytautoja koskevia lakeja mahdollista muuttaa siten että ne olisivat euroopan unionin lainsäädännön ja erityisesti ajokorttidirektiivin mukaisia kevytautoja koskevilla laeilla mahdollistetaan nopeudeltaan rajoitetun henkilöauton kuljettaminen viisitoista vuotta täyttäneelle mopoautoa vastaavasti am luokan ajokortilla lainmuutoksella luodaan uusi yksi luokan ajoneuvoryhmä kevytauto jotka on muutettu henkilöautoista siten että suurin rakenteellinen nopeus on rajoitettu kuuteenkymmeneen kilometriin tunnissa arvoisa rouva puhemies kevytautojen on tarkoitus parantaa erityisesti nuorten liikenneturvallisuutta tuomalla mopojen ja mopoautojen rinnalle uusi liikkumismuoto eduskunta hyväksyi kevytautoja koskevat lait suurella enemmistöllä lakien hyväksymisen puolesta äänesti satakuusikymmentäseitsemän edustajaa ja hylkäämisen puolesta vain kaksitoista edustajaa komissio antoi elokuussa huomautuksen myös valtioneuvoston asetusten ja määräysluonnoksen johdosta komission huomautuksessa pääasiallinen peruste on kevytautojen eu ajokorttidirektiivin vastaisuus komissio katsoo että kevytautoihin ei voida soveltaa ajokorttidirektiivin maatalous ja metsätraktorin määritelmää vaan moottoriajoneuvon määritelmää ja ne kuuluvat siten ajokorttidirektiivin soveltamisalaan komission mukaan kevytautojen kuljettamiseen ei voida kansallisesti säätää am ajokorttiluokan ja viidentoista vuoden alaikärajan vaatimusta totean tässä että huomautus ei ole vain yhden virkamiehen käsialaa vaan koko komission päätös euroopan unionin komissiolta epävirallisesti saadun tiedon mukaan sille on myös tehty kevytautolaista kymmenkunta kantelua komission huomautuksen ja sille tehtyjen kantelujen vuoksi on kevytautojen voimaantuloon vahvistetussa muodossa ja aikataulussa arvioitu liittyvän huomattava riski siitä että komissio käynnistää suomea vastaan rikkomusmenettelyn myöskään valtioneuvoston oikeuskansleri ei ole pitänyt oikeudellisesta näkökulmasta suositeltavana komission arvion mukaan eu oikeuden kanssa ristiriidassa olevia lakeja toimeenpanevien valtioneuvoston asetusten ja määräysten antamista näin ollen lakien voimaantuloon liittyy myös vaara siitä että lait tulevat voimaan ilman niitä tarkentavia säännöksiä ja määräyksiä tämä voi johtaa vaaratilanteisiin jos oikeustila on epäselvä esimerkiksi sen suhteen millainen kevytauton nopeudenrajoittimen tulisi olla tai pitääkö kevytautoja katsastaa ja tuleeko käyttää hitaan ajoneuvon kolmiota arvoisa puhemies marraskuun ensimmäiseen päivään kaksituhattayhdeksäntoista mennessä ei ole mahdollista selvittää olisiko kevytautoja koskevia lakeja mahdollista muuttaa euroopan unionin lainsäädännön mukaisiksi eikä valmistella ja käsitellä kevytautojen vaatimuksia ja käyttöä koskevia lakeja ja lakien muutosehdotuksia lain muutosehdotukset on teknisten määräysten ilmoitusmenettelyn mukaan ilmoitettava komissiolle ja jäsenvaltioille ja teknisten määräysten ilmoitusmenettelyn mukaista kolmen kuukauden odotusaikaa on noudatettava myös säädösvalmisteluun liittyvät valmistelut kuten sidosryhmien kuulemiset käännökset ja lain tarkastus edellyttävät muutosten laajuudesta riippuen usean kuukauden valmisteluaikaa mikäli eduskunta hyväksyy että voimaantuloa siirretään tullaan lakien valmistelemaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien ja eun komission kanssa tarkoitus on selvittää mahdollisimman nopeasti onko löydettävissä ajokorttidirektiivin mukainen ratkaisu lakien mahdolliset muutosehdotukset tai kumoamisesitys tulisi saattaa eduskunnan käsiteltäväksi niin että ne ehditään käsitellä ennen lain uutta voimaantuloa ja epävarmuus kevytautolakien voimaantulosta kestäisi mahdollisimman lyhyen aikaa edellä mainituista syistä johtuen on tärkeää että eduskunta käsittelisi voimaantulon siirtämistä koskevat lakiehdotukset kiireellisinä jotta ne on mahdollista saattaa voimaan ensimmäinen marraskuuta kaksituhattayhdeksäntoista kiireellisen aikataulun vuoksi liikenne ja viestintävaliokunta on aloittanut kevytautolainsäädännön ennakkokäsittelyn jo tänään pidetyssä valiokunnan kokouksessa arvoisa puhemies hyvät kansanedustajat esityksen kiireellisyyden johdosta ja koska eduskunnassa on käyty keskustelua olisiko asiasta vielä syytä keskustella esitän itse heti tähän alkuun että asia jätetään pöydälle tänään pidettävään toiseen täysistuntoon

pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen täysistuntoon asia jää siis pöydälle onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää tässä puheenvuoron nousemaan seisomaan

varmasti pöydällepano on asiallinen perusteltu ehdotus mutta jos oikein ymmärsin täällä tähän saakka käydyn keskustelun niin siinä on painotettu sitä argumenttia että olisi paikallaan kuulla asianomaista ministeriä sen vuoksi näin kiireellinen tänä päivänä uuteen istuntoon siirrettävä ehdotus ei asiallisuuden vaadetta että kuultaisiin ministeriä sen vuoksi kysyn asiaan syvemmin perehtyneiltä kollegoiltani mikä mahdollistaisi tämmöisen

pyydän nyt edustajia tekemään mahdollisia vaihtoehtoisia ehdotuksia tässä käydään keskustelua pöydällepanosta aivan kuten edustaja kanerva puhui mutta tämä keskustelu käydään nyt yksinomaan pöydällepanosta

edustaja kymäläisen tekemää ehdotusta mehän asiantuntijoita kuulemme valiokunnissa ei tämä täysistunto koskaan kuuntele asiantuntijoita

kaikki tietävät että tämän asian käsittelyllä on kiire kannatan edustaja kymäläisen tekemää ehdotusta siitä että jatkamme tämän

en ymmärrä ollenkaan tätä pöydällepanoesitystä halutaan että asiasta keskustellaan mutta nyt se keskustelu halutaan keskeyttää kun ministeri ei ole tänään myöhemmin paikalla lisäksi itse jopa kaipaisin täällä eurooppaministeriä koska tämähän on tilanne jossa jossa hyvin vahvasti haluamme noudattaa eun jopa hieman epäasiallisia perusteluita jos tätä sivua kaksi lukee esitän että tämä laitetaan pöydälle ensi viikolle täysistuntoon kuudestoista kymmenettä jos ministeri on paikalla

arvoisa rouva puhemies kannatan edustaja kymäläisen pöydällepanoehdotusta tänään käytiin pitkä keskustelu valiokunnassa perusteet pitkälti rakentuivat siellä valiokunnan keskustelussa

rouva puhemies ajatukseni olivat samansuuntaiset kuin arvostetun edustaja kanervan tässä tämänkaltaisessa asiassa joka herättää niin suurta suurta mielenkiintoa olisi syytä että esittelevä ministeri on paikalla kertomassa eduskunnalle mistä tässä oikeasti on kysymys onhan kuitenkin otettava huomioon se että tätä lakia on kannattanut satakuusikymmentäseitsemän kansanedustajaa satakuusikymmentäseitsemän kansanedustajaa tässä salissa laki on hyväksytty sen on presidentti allekirjoittanut sille on määrätty voimaantulopäivä ja nyt on tullut sitten yllättäviä muutoksia ja ja tarkennettavia asioita näiden osalta olisi syytä että ministeri on paikalla ja kuulemme ne tarkentavat asiat joita tässä täytyy ottaa huomioon sen vuoksi tämä pöydällepanopäivämäärä pitää olla sellainen että ministeri on paikalla nyt en osaa sanoa sitä päivämäärää kun en tiedä ministerin aikataulua mutta toivon että täällä joku kollegoista sanoo milloin ministeri on saapuvilla

arvoisa rouva puhemies toivon että eduskunnan arvovaltaa puolustetaan tässä salissa ja sitä että meillä olisi meille kansan antamaa tehtävää varten hyvät mahdollisuudet käydä keskustelu myös asian esittelevän ministerin kanssa ei tämä täytä hyvän lainsäädännön käsittelyn vaatimuksia arvoisa puhemies ja arvoisa pääsihteeri ja muut eduskunnan salissa olijat ei voi olla niin että laki käsitellään etukäteen ja huomenna tehdään jo mietintöä ja runnotaan läpi täällä ilman perusteellista huolellista läpikäyntiä sen takia on syytä eduskunnan etsiä aika että paikalla on myös ministeri marin vastaamassa kysymyksiin käymässä tätä keskustelua kannatan tuota edustaja meren meren tekemää esitystä päivästä kuudestoista kymmenettä ja pyydän ja esitän että eduskunta pyytää myös perustuslakivaliokunnalta lausunnon tähän esitykseen

kaksi kannatettua esitystä on tehty onko muita ehdotuksia pyydän edustajia nousemaan seisomaan ja tekemään ehdotuksia

jos ei näin ollen keskustelu

pöydällepanosta on päättynyt näin ollen istunto keskeytetään viideksitoista minuutiksi minkä jälkeen me äänestämme tästä

istunto jatkuu kello neljätoista viisikymmentä

nyt jatketaan kello neljätoista kolmekymmentäkolme keskeytettyä istuntoa ja päiväjärjestyksen kolmannen asian käsittelyä

kymäläinen on satu hassin kannattamana ehdottanut että asia pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen täysistuntoon leena meri on timo heinosen kannattamana ehdottanut että asia pannaan pöydälle kuudestoista kymmenettä kaksituhattayhdeksäntoista pidettävään täysistuntoon

ehdotuksista on äänestettävä pöydällepano tänään pidettävään toiseen istuntoon jaa pöydällepano kuudestoista kymmenettä pidettävään istuntoon

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

rouva puhemies kyseessä on siis kansalaisaloite dieselautojen käyttövoimaveron poistamisesta ja keskustelua käytiin tästä kansalaisaloitteesta viime viikolla hyvinkin runsaasti tämän kansalaisaloitteen on allekirjoittanut satakaksikymmentäviisituhatta henkilöä se on todella paljon ja sen takia kansalaisaloite tulee saada myöskin asialliseen nopeaan ripeään käsittelyyn myöskin täällä eduskunnassa siksi olisin itse kyllä toivonut että tämä keskustelu olisi voitu käydä viime viikolla jotta tämä asia olisi myöskin saatu eteenpäin

nimenomaan kansalaisaloitteenkin käsittelyn osalta se on kiitettävää kaiken kaikkiaan tästä käyttövoimaveron voidaanko sitä tarkastella erillisenä asiana yksittäisenä asiana autoiluun liittyen autoilun verotus on todellakin kovaa suomessa mutta suomessa tarvitaan kyllä pitkien välimatkojen takia yksityisautoilua paljon itse näkisin että käyttövoimaveron tarkastelu yksittäin ei ole perusteltua vaan koko liikenteen verorakennetta tulee arvioida kokonaisuutena tähän on myös hallitus reagoinut kuten se on hallitusohjelmassakin vm on asettanut työryhmän pohtimaan liikenteen verotuksen kokonaisuutta pidemmällä aikavälillä se arvioi nimenomaan nykyisen verojärjestelmän sekä muiden verokeinojen ja veroluonteisten maksujen toimivuutta ja vaikutuksia se on hyvä asia että tätä käsitellään kokonaisuutena itse olisin kyllä toivonut että tämän asian olisi voinut viedä nopeamminkin eteenpäin en ymmärrä sitä että kokoomus halusi käytännössä siirtää

viime viikolta tänne painotan vielä että valtiovarainministeri lintilä oli viime viikolla tässä salissa kuuntelemassa myöskin niitä terveisiä miten asiaa tulee viedä eteenpäin keskustan mielestä kansalaisaloitteet ansaitsevat

arvoisa rouva puhemies edustaja on taitavaksi ja kokeneeksi hyväksi tunnettu kansanedustaja hän osasi hyvin kuvata tätä kansalaisaloitteen sisältöä sekä myös koko tämän kansalaisaloiteinstituution tärkeyttä olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä siitä että tämä kansalaisaloite jonka tosiaan yli satakaksikymmentäviisituhatta suomalaista on allekirjoittanut ansaitsee arvoisensa käsittelyn se on tietysti sitten enemmän tällainen makuasia mikä painoarvo esimerkiksi lähetekeskustelulle halutaan antaa totta kai kaikkein tärkein vaihe on se kun valiokunta tekee mietintöä siinä vaiheessa kuullaan laajasti asiantuntijoita mutta nyt meillä on hyvä mahdollisuus käydä lähetekeskustelua tällaisesta asiasta

varmasti se oppositiokansanedustajien ja laajemminkin tämän salin tahtotila oli viime viikolla että kun liikenteestä kerätään niinkin huomattava määrä veroja kuin yli kahdeksan miljardia euroa ja liikenne on meille jokaiselle suomalaiselle arjessa aivan välttämätön ja välitön asia niin tästä olisi voitu käydä sen kaltainen kokonaisvaltainen keskustelu jota mielestäni edustaja torniainen myös viisaasti omassa puheenvuorossaan peräänkuulutti emme voi tarkastella vain dieselin käyttövoimaveroa yksittäisenä asiana vaan tätä koko yli kahdeksan miljardin kokonaisuutta täytyy tietysti miettiä ymmärrän erittäin hyvin sen

pumppuhinta oli korkeampi kuin bensiinin hinta

tämä aloite sai suomalaiset laajasti liikkeelle

verotukseen liittyvä kysymys kysymys on edelleen enemmän kuin ajankohtainen ja tässä mielessä olisin tietysti toivonut että meillä olisi ollut myös valtioneuvoston jäseniä esittelemässä askelmerkkejä siitä miten heidän ainakin mediassa esittelemäänsä kokonaisvaltaista verouudistusta ollaan valmistelemassa valitettavasti hallituksen puolelta on tehty hieman haparoivia esityksiä tässä kysymyksessä valtion ensi vuoden talousarvioon esitettävät kovat polttoaineveron korotukset iskevät suomalaisten ostovoimaan ja tässä mielessä kannamme huolta siitä mikä hallituksen linja asiassa on

arvoisa rouva puhemies on tosiaan merkittävää käsitellä tätä kansalaisaloitetta eduskunnassa kun satakaksikymmentäviisituhatta ihmistä allekirjoittanut viime viikolla kun keskustelimme totesin keskustelun yhteydessä että tulkitsen keskustelun myös laajemmaksi autoilun kustannusten nousuun liittyväksi keskusteluksi vaikkakin kansalaisaloite liittyy nimenomaan tämän dieselin käyttövoimaveron poistoon kuten edustaja autto täällä totesi vero on luotu tasaamaan polttoaineiden välisiä veroeroja ei ei kyllä niinkään sitä itse pumpulla näkyvää hintaeroa mutta siitä huolimatta tämä aloitteen tekijöiden huoli on on iso ja tärkeä ja kertoo siitä että suomalaiset ovat huolissaan siitä miten liikkumisen ja ja eri puolilla suomea elämisen kustannukset kasvavat no nyt sitten kun tämä aloite on meillä käsittelyssä niin niin miten hallitus vastaa suomalaisille miten hallitus vastaa näille sadallekahdellekymmenelleviidelletuhannelle suomalaiselle jotka tämän jotka tämän aloitteen ovat tehneet he ovat päättäneet korottaa polttoaineiden verotusta miljoonalla ensi vuonna ja se tulee näkymään pumppuhinnoissa se se tulee näkymään silloin kun se raumalainen perheenäiti lähtee lähtee euraan töihin ja ja tankkaa autonsa raumalla se näkyy kun se porilainen metallimies ajaa kankaanpäähän päivittäin ja ja tulee kotiin jotta saa perheelleen tienattua elannon

hallituksen kanta ilmastopolitiikan ja liikennepolitiikan näkökulmasta on monessa mielessä kyllä varsin sekava toinen asia minkä nostin täällä jo aikaisemmin esille on se että että hallitus on päättänyt poistaa niin sanotun parafiinisen dieselin tuen yhteensä satakaksikymmentä miljoonaa euroa kun jotenkin haluaisin uskoa että täällä meillä on yhteinen tahto huolehtia siitä että että polttoaineiden puhtaus paranee jotta taas päästöt pienenevät niin tässäkin hallitus vastaa siten että nimenomaan sen puhtaimman polttoaineen

kuitenkin upmn toimitusjohtaja jussi pesonen on blogissaan todennut että tämä polttoaineverojen korotus tarkoittaa pelkästään upmlle neljän miljoonan euron vuotuista lisäkustannusta

halutaanko tästä käydä debattia

pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää puheenvuoron debatissa nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta käydään lyhyt debatti ja mennään sitten puhujalistaan edustaja kalmari
arvoisa rouva puhemies mielestäni on todella ennenaikaista hyökätä yhtään mitään puoluetta kohti ennen kuin tämä aloite on asianmukaisesti käsitelty ja ennen kuin kuin hallitus on on uudistanut autoilun verotuksen mikä mikä hallituksen ohjelmalistalla on sen sijaan haluaisin nostaa kokoomuksen ympäristöohjelman jonka tavoitteena oli siirtää uusien autojen verotus kokonaan hankinnan verotuksesta autoilun päästöjen verotukseen se tietäisi noin yhdeksänsadanviidenkymmenen miljoonan potin korvaamista autoilun verotuksella se tietäisi noin kahdenkymmenen sentin korotusta polttoaineisiin tämä oli teidän vaaliohjelmassanne

arvoisa puhemies täällä joku huudahti näistä viimevuotisista sopimusneuvotteluista joissa kaikki muut puolueet paitsi perussuomalaiset olivat mukana tämä ilmastosopimus mikä täällä eduskunnassa käytiin läpi perussuomalaisilla argumentteina oli myöskin juuri se kun kansalaisille ei kerrota millä millä tavoin tämä tehdään ja mitä se maksaa tässä on nyt yksi hyvä esimerkki siitä mitä se maksaa se maksaa tavalliselle ihmiselle polttoainepisteellä litrahintaa lisää koska näillä kompensaatioilla ja näillä toimilla hallitus haluaa ohjata ihmisten liikennekäyttäytymistä ilmeisesti pyöräilyyn tai johonkin muuhun en osaa vielä sanoa mihin koska kuten edustaja kalmari sanoi niin näitä toimenpiteitä on tulossa hän totesi että ei saa

arvoisa puheenjohtaja minusta liikennevaliokunnan varapuheenjohtaja torniainen aika hyvin kuvasi tämän tilanteen veronmaksajien näkökulmastahan hallitus on kumminkin kompensoinut nämä asiat veronkevennyksin siitä on puhuttu viimeiset kolme viikkoa tässä salissa verotusta pitää katsoa kokonaisuutena hallitushan on nyt käynnistänyt sellaisen kestävän verotiekartan valmistelun verotiekartan valmistelun jossa on energiaverotus liikenneverotus ja kulutusverotus liikenneverotuksen osalta on sanottu että työssä otetaan huomioon sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja alueellinen tasa arvo tämä alueellinen tasa arvo mitä oppositio on käyttänyt korttina monta kertaa huomioidaan tässä liikenteen kokonaisverotuksessa mikä on äärimmäisen tärkeää meille ketkä asumme vähän tuolla

me saimme juuri eilen lukea kuinka nopeasti väestö on keskittymässä suomessa kaikkein tehokkain tapa keskittää väestöä suomessa on se että maaseudulta ja pienistä kaupungeista työssä käyminen omalla autolla tehdään kalliimmaksi

pari tarkennusta täällä edustaja meri totesi että perussuomalaiset irrottautuvat näistä korotuksista mutta kaksituhattakuusitoista edellinen hallitus korotti polttoaineveroa ja te olitte mukana hallituksessa hyväksymässä ratkaisun yhdessä kokoomuksen ja keskustan kanssa se on se on fakta te olitte fakta perussuomalaisina olitte hyväksymässä pitää nyt kuitenkin sen verran pysyä pysyä asiallisessa asiassa että ette te voi sitä menneisyyttä unohtaa ja kokoomukselle sanon sen verran että onneksi te ette ole hallituksessa te olisitte korottaneet kahdellakymmenellä sentillä oman vaaliohjelmanne mukaan tuota polttoaineverotusta kaksikymmentä senttiä lisää kun nyt on viisi senttiä elikkä sen verran mikä on inflaatiotarkistus kokonaisuutena se on neljäsosa siitä mitä te olisitte tehneet

arvoisa rouva puhemies monet täällä puhuvat ilmastonmuutoksesta dieselautoista on tullut vähäpäästöisempiä kokonaishyötysuhteeltaan jopa ylivoimaisia kulkuvälineitä kun huomioidaan dieselautojen tehokas hiukkassuodatus ja päästörajojen alennus vuodesta kaksituhattakymmenen lähtien yhdestä pilkku viidestä nykyiseen nolla pilkku neljään pyhäpuheissa täällä monet ovat huolissaan myös maaseudun autioitumisesta dieselauto on siellä monelle toimivan arjen mahdollistaja ei mikään luksustuote ruuhka suomessa bensiinikäyttöisiä autoja on paikoin jopa kahdeksankymmentä prosenttia autokannasta ja siellä kulkee tuhansia autoja tunnissa dieselauto suomi on tilastoissa harvempaan asuttua seutua dieseleitä on paikoin lähes viisikymmentä prosenttia autokannasta mutta siellä autoja kulkee teillä jopa vain kymmeniä autoja tunnissa dieseleillä ajetut yksityisautoilun päästöt ovat siten pieni osuus kokonaisuuden kannalta tieliikenteen verotus on suomessa kansainvälisestikin mitattuna korkea tieliikenteen noin kahdeksan pilkku neljän miljardin euron verotuloista tieverkon ylläpitoon palautuu vain reilu kymmenesosa suomalaisten autoilun verotus ei saa olla valtion lypsylehmä autoilu on elämän mahdollistaja läpi suomen käyttövoimaveron kohtalo tulee ratkaista niin että lopputulos aidosti tukee niitä ihmisiä joille auto on tärkeä toimivan arjen

puhemies dieselhän maksaa tällä hetkellä ja maksoi itseasiassa joinain päivinä jo viime vuonna enempi kuin bensa ja satakaksikymmentäviisituhatta suomalaista on sanonut etteihän tämä vetele totta kai tähän pitää etsiä jotain järkeviä ratkaisuja

puhtaampia tänä päivänä kuin bensa autot ja nyt niiden ostajat maksavat lisäksi kalliin dieselveron mutta mitä tämä hallitus nyt on tekemässä bensa ja dieselhintaa korotetaan ensi vuonna noin seitsemällä sentillä per litra viimeksi täällä kuultiin että kevytautoja ollaan nyt sitten hautaamassa ja ruuhkamaksuja ollaan tähän maahan tuomassa ja ymmärrän että nämä

puhemies tämä politiikkahan on kokonaisuus niin kuin todettiin eilettäin niin seitsemänkymmentä prosenttia suomalaisista hyötyy hallituksen päätöksestä siis ostovoima vahvistuu siellä on merkittävä osa juuri niitä maaseudun pienituloisia ihmisiä ja palaan vielä siihen että tämä teidän autoverolinjanne on siis sellainen että te poistaisitte autoveron hankinnoista mikä tarkoittaa sitä että varakkaat suomalaiset voisivat totta kai ostaa edullisemmin autoja mutta ne syrjäkylillä pienillä tuloilla elävät eläkeläiset eivät pysty ostamaan uusia autoja vaikka siitä olisi vero vero poistettu ottakaa huomioon tämä eli me ajamme ajamme kyllä kokonaisvaltaisesti koko suomen asiaa ja tällä hallituksella on vahva aluepoliittinen ote ja se tulee näkymään tulevina vuosina

olen hieman yllättynyt että keskusta viime kauden pääministeripuolueena selittää tämänhetkisiä tekojaan sillä mitä mitä viime kaudella on tehty se on aika erikoista koska nyt kansalaiset odottavat vastauksia tähän päivään ja tähän arkeen ja te te olette nyt hallituksessa ja te ette ole kertoneet miksi te näin toimitte eilisessä välikysymyskeskustelussa tuli esille esille sekin että yritysten verotus ei kiristy ja kaikki on niin mukavaa ja seitsemänkymmentä prosenttia hyötyy niin kuin te toteatte no entäs ne kolmekymmentä prosenttia plus se että äskeisessä puheenvuorossa kuulimme juuri mitä upmn toimitusjohtaja on kertonut tämä polttoaineveron korotus maksaa heille neljä miljoonaa euroa elikkä onhan se rahaa mitä heiltä menee sieltä pois ihan kuin se ei olisi yhtään mitään täällä joku joku

vähän naurahtikin tuolla että juu ei se ole iso raha kyllä tässä nyt ollaan vastuullista politiikkaa tekemässä totesitte vielä että politiikka on kokonaisuus kyllä mutta se rakentuu yksittäisistä päätöksistä joista hallitus vastaa

arvoisa puhemies parafiinisen dieselin verotuen tarkoituksena on ollut vähentää hiukkaspäästöjä ei siis suoranaisesti ilmastopäästöjen vähentäminen nyt

verotuesta menee fossiilisten parafiinisten dieselien tukemiseen ja kolmekymmentä prosenttia menee biodieselin tukemiseen ja sen takia tässä on myöskin se merkitys että meidän täytyy keksiä miten dieselpolttoaineita tulevaisuudessa tuetaan

arvoisa rouva puhemies täällä edustaja rantakangas totesi että seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista vmn tutkimuksen mukaan tulot nousevat ensi vuonna se on yksi näkökohta toinen näkökohta joka on aivan yhtä relevantti on se että siitä johtuen että tämä hallitus laiminlyö nyt työtä tekevät suomalaiset tavallisen keskituloisen suomalaisen palkkavero kiristyy ensi vuonna te ette kompensoi sitä kiristystä kiristystä näille ihmisille ja se on fakta veronmaksajain keskusliiton laskelma on on täysin avoin ja se on kaikkien nähtävillä

faktoissa kehotan myös hallitusta nyt katsomaan eteenpäin ja ja perustelemaan miksi teette näitä ratkaisuita älkää koko ajan katsoko peräpeiliin vaan kantakaa vastuu te olette hallituksessa nyt

arvoisa rouva puhemies meillä on todellakin käsittelyssä joka on dieselautojen käyttövoimaveron poistosta mutta tämä keskustelu on nyt opposition taholta laajentunut nimenomaan myöskin polttoaineveroihin ja oppositio syyttää nytten hallitusta siitä että ensi vuoden budjetissa korotetaan polttoaineveroja se on se on tosiasia mutta se on myöskin tosiasia että mikään puolue tässä salissa ei ole näistä synneistä vapaa mitä on tapahtunut aikaisemmin edellisillä eduskuntakausilla jokainen puolue on vuorollaan ollut myöskin korottamassa polttoaineveroja aina kuka on on ollut hallituksessa esimerkiksi viime kaudella kyllä siellä olivat perussuomalaiset ja kokoomus myöskin näitä tekemässä ymmärrän että politiikkaa ja päätöksiä tehdään aina ajassa sekin on huomioitava eivätkä koskaan korotukset ole kivoja ja mukavia sekin on tosiasia mutta me tiedämme vasta kun päätökset ovat tulleet voimaan miten ne vaikuttavat hintoihin sitten pumpuilla pumpuilla eri huoltoasemilla on hyvin erilaisia hintoja tällä

arvoisa puhemies kyllähän tämä korotus polttoaineverotukseen on historiallinen minä haluan tuoda tähän keskusteluun vielä arjen kustannusten ja työssä käynnin kustannusten lisäksi sen elementin että tämä korotus heikentää meidän vientiteollisuutemme kilpailuedellytyksiä kuuden pilkku viiden sentin korotus diesellitrahintaan tarkoittaa upmlle neljän neljän miljoonan euron vuotuista lisäkulua

voin kuvitella että tätä keskustelua kuuntelevan kansalaisen on hyvin vaikea kuunnella tätä keskustelua

yhdenkään eduskuntapuolueen näpit eivät ole puhtaat liikennepolttoaineiden korotuksista lähes kaikki edeltävät hallitukset ovat valitettavasti joutuneet korotuksia tekemään ja niin joutuu tämäkin tekemään

alueellinen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat erittäin tärkeitä asioita kun me teemme tätä laajempaa verouudistusta nämä ovat aivan välttämättömiä asioita ottaa huomioon myös siinä mutta katsotaan tätä päivää ja tämän hallituksen esityksiä ja ja tulevia tekoja me haluamme pitää huolen siitä että myös sillä pienituloisella ja keskituloisella on ostovoima kohdillaan sen takia me teemme nyt perusturvaan parannuksia pienimpiin eläkkeisiin parannuksia etuuksiin parannuksia ja sen lisäksi me muuten laitamme aika rutkasti lisää rahaa perusväylänpitoon kolmesataa miljoonaa lisää ensi vuodelle kolmesataaneljäkymmentä miljoonaa

arvoisa puhemies tässä edellä moni edustaja on puhunut hyvin ja haluan tarttua hallituspuolueiden edustajien kalli ja torniainen puheenvuoroihin meillä tässä salissa vallitsee laaja yhteinen ymmärrys yli hallitus oppositio rajan ja yli vaalikausien siitä että meidän pitää panostaa liikenneinfrastruktuuriimme

sinänsä varmasti on näin kuin hallitus esittää että seitsemällä kymmenestä tulodesiilistä ensi vuonna jää rahaa käteen ostovoima kohenee mutta mitä tapahtuu niille ahkerille työssä käyville ihmisille kun sinne lyödään veroa veron päälle tulojen verotus kiristyy ja liikennepolttoaineiden verotusta kiristetään kahdellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla mutta työssäkäynti useimmiten vaatii myös sitä omaa autoa

annan vielä kaksi debattipuheenvuoroa ja sitten mennään puhujalistaan edustaja sankelo
arvoisa puhemies edustaja satonen toi tuossa esille maaseudun ja seutukaupunkien haasteita liikenteen osalta yksi seikka joka tähän keskusteluun on syytä tuoda vahvasti mukaan on ammattiliikenne jos yhdistää edustaja satosen puheenvuoron vaikkapa etelä pohjanmaahan niin meillä esimerkiksi etelä pohjanmaalla isot ruoka alan yritykset isot metallialan yritykset tuovat jatkuvasti valtatie kolmosta pitkin etelään tavaraa jos näissä asioissa lähdetään siitä että kustannukset kasvavat merkittävästi niin ikävä kyllä meillä sillä seudulla on kokemuksia siitä että ne yrityksetkin lähtevät kuroutumaan sitten tietä pitkin etelään tämän takia tämmöisissä korotuksissa on kyllä syytä olla tarkkoina ja yksi asia mikä tähän vielä liittyy on se että kun näitä parafiinisiä dieseleitä ynnä muita käsitellään niin huolehditaan nyt siitä arvoisa hallitus että signaali on kuitenkin sen tyyppinen että

rouva puhemies todellakin keskustelemme kansalaisaloitteesta ja tietysti tämä keskustelu on laajentunut siihen että me tarvitsemme myöskin kokonaistarkastelua uudelleen nimenomaan koko polttoaine ja autoilun verotukseen tosiasia on että suomalaisilta autoilijoilta kerätään todella paljon verona tuloja ja se mihin eurot siten menevät on se ydinkysymys itse toivon että tässä valtiovarainministeriön asettamassa työryhmässä selvitetään myöskin näitä asioita samoiten kuin edustaja sankelo omassa puheenvuorossaan nosti myöskin raskaan liikenteen ammattiautoilijat niin ammattibiodiesel tulee myöskin varmaan keskusteluun tässä yhteydessä itse toivon että näitä asioita pohditaan hyvinkin laajasti siellä työryhmässä ja ne tulevat aikanaan sitten meille myöskin saliin keskusteluun

kuin kevytautojen lykkäystä tiedettiin käsiteltävän eduskunnassa tänään että ministeri marin olisi paikalla ja siitä tämä päivä päivä valikoitui kyse on siis kansalaisaloitteesta jossa esitetään dieselautojen käyttövoimaveron poistoa kyse on aika merkittävästä isosta asiasta peräti satakaksikymmentäviisituhatta suomalaista on tämän kansalaisaloitteen allekirjoittanut ja heidän huolensa on se että dieselautosta maksetaan ensin vero kun autoa vain vaikkapa tallissa pidetään ja senkin jälkeen

hän totesi että liikenteen verotus ei kuulu hänelle vaan se kuuluu valtiovarainministeri lintilälle joka oli paikalla se on totta mutta toisaalta hetkeä myöhemmin hän otti kantaa liikenteen päästöihin toiseen isoon asiaan kyllä itse koen niin että liikenneministerille kuuluvat liikenteen päästöt mutta myös liikenteen verotuskokonaisuus ja sen takia me odotimme että ministeri marin olisi ollut mukana myös tämän kansalaisaloitteen lähetekeskusteluvaiheessa ja osallistunut tähän tähän keskusteluun

arvoisa rouva puhemies ilahduttavaa keskustelua sinällään vaikka se käytiinkin asian sivusta koska kyllä tämä kansalaislakialoite omasta henkilökohtaisesta mielestäni edellyttää käsittelyä ja on mietinnön arvoinen asia valiokunnassa ja sen aika on sitten kun sen aika on haluaisin kuitenkin hieman palauttaa edustaja heinoselle ja edustaja autolle mistä itse asiassa on kysymys kansalaisaloitteella flirttailu on minun mielestäni äärimmäistä populismia osoittaa huonoa makua ja itse asiassa halventaa kansalaisaloitteen merkitystä kansalaisaloitetta ei tehdä valtioneuvostolle kansalaisaloite tehdään lainsäädännön ylintä päätäntävaltaa olevalle instituutiolle joka on eduskunta se käsitellään täällä ja jo alkuvaiheessa puhemiehistö käsittelee sen onko se perustuslaillisesti sen arvoinen eikä väheksy tai alista toisia ihmisiä vaan voidaan käsitellä eduskunnassa sen jälkeen käydään lähetekeskustelu jonka yhteydessä päätetään mihinkä valiokuntaan kansalaisaloite menee ja valiokunta on tähän asti eduskunnan käytäntöjen mukaan lähes poikkeuksetta kuitenkin laatinut mietinnön joko niin että aloite ei etene tai sitten niin että valiokunta voi tehdä lausumia joilla velvoitetaan hallitus tekemään toimia eteenpäin viemiseksi yksi hyvä esimerkki on viime puhuttiin kansalaisaloitteesta ja edellytettiin että kesäaikaan siirtyminen voidaan lopettaa niin että olemme vain yhden kellonajan piirissä no kävi niin että liikenne ja viestintävaliokunta totesi että eu ei anna siihen mahdollisuutta velvoitimme silloista liikenneministeriä berneriä viemään sen eu tasolle että ruvetaan pohtimaan eussa onko se mahdollista vai ei eu teki päätöksen että on mahdollista että me luovumme kellojen siirtelystä mutta sinne jäi toki se että kun siitä luovutaan eun pitää olla yksimielinen siitä ollaanko kesä vai jatkuvassa talviajassa me täällä itse asiassa toimimme juuri sen perusteella eli me pohdimme täällä mikä on minun mielestäni se että edustajat toivat tässä

paheksuntansa siitä että ministeri ei ole paikalla no tämän kansalaisaloitteen esittelyn aikana on ollut nyt kaksi ministeriä lintilä ja äsken ministeri harakka joka tietysti ei kovin kauaa kerennyt olemaan olemaan tässä mutta joka tapauksessa hieman olisin toivonut ryhdikkyyttä siihen että ei nyt minä ymmärrän sen kyllä että kokoomukselle harjoitteleminen oppositiopolitiikkaan teettää ylilyöntejä sillä tavoin että menee vähän niin kuin harkitsemattomuuden puolelle ja silloin silloin pikkuisen karkaa mutta edustaja heinoselle voin kyllä sanoa että myös viime kaudella oli isoja asioita joissa ministeri ei ollutkaan paikalla eikä silloin ministereitä ryöpytetty siitä että he eivät ole paikalla itsekin toivon hyvä että olisi ja toivomus on eri asia kuin se että lähdetään pöytäämään asiaa sen takia mikä ei kuulu ministerille siinä vaiheessa kun me käsittelemme terveydenhuoltoaloite aito työeläkeindeksin palauttaminen ja äitiyslakialoite olivat sellaisia joissa ministeriä ei ollut paikalla ja ne asiat kuitenkin käsiteltiin eikä ollut yhtään sen vaikeampaa todeta että valiokunnat tekivät mietinnön toivat sen tänne ja me äänestimme siitä minun mielestäni pitää kunnioittaa sitä prosessia joka perustuslakiin on viety eli kansalaisaloitetta arvoisa rouva puhemies me olemme täällä ylintä lainsäädäntöpäätäntävaltaa käyttävä elin pidetään siitä kiinni ei siirretä kansalaisaloitetta valtioneuvostolle vaan pidetään se täällä meidän omissa käsissämme

arvoisa rouva puhemies kannatan kansalaisaloitetta dieselautojen käyttövoimaveron poistosta kuten kansalaisaloitteessa on hyvin todettu käyttövoimaveron perusteena oleva käyttökustannusten tasaus ei enää toteudu bensiini ja dieselpolttoainetta käyttävien autojen välillä suomi on pitkien välimatkojen maa ja autoilu ylipäätään pitäisi tehdä halvemmaksi laskemalla autoiluun liittyviä veroja ja maksuja diesel ja bensiinipolttoaineen verotuksella on suora vaikutus kotimaiseen työllisyyteen yksi keino lisätä kotimaista työllisyyttä olisi hyödyntää kotimaista e

maamme autoissa se on ympäristöystävällinen ja sen käyttöönoton laajentaminen toisi lisää työpaikkoja suomeen konkreettinen e kahdeksankymmenenviiden edistämistoimi on vanhojen bensiini ja dieselautojen eli käytännössä ennen ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemän käyttöönotettujen autojen muuntaminen e kahdeksankymmentäviisi yhteensopivaksi

muutos maksaa muutaman satasen arvoisa rouva puhemies e kahdeksankymmenenviiden laajempi käyttöönotto edellyttää muun muassa sitä että suomen automarkkinoille saataisiin muutosautojen lisäksi myös uusia etanolilla toimivia toimivia autoja eu maista ranska on päivittänyt lainsäädäntöään mahdollistamaan etanoliautoilun kasvua etanolin käytön yleistyminen vähentää fossiilisen raakaöljyn kaivamista maaperästä ja tätä kautta vähentää yksityisautoilun fossiilisia hiilidioksidipäästöjä jopa kahdeksankymmentä prosenttia

arvoisa

suhtaudun itsekin hyvin myönteisesti tähän aloitteeseen ja sen tavoitteeseen siihen että meidän on löydettävä keinoja dieselautoilijoiden mutta myös muidenkin autoilijoiden tilanteen helpottamiseksi tässä on nyt tullut esille monissa puheenvuoroissa että käyttövoimaveroa täytyy tarkastella yhdessä liikenteen verotuksen laajemman tarkastelun kanssa tämä aloitehan tehtiin loppuvuodesta kaksituhattakahdeksantoista ja silloin oli aivan erityinen tilanne että dieselin maailmanmarkkinahinnasta johtuen diesel oli tankilla jopa kalliimpaa kuin bensiini sittemmin nykyisellään hintaero dieselin ja bensan välillä on niin sanotusti normalisoitunut kuten tästä aloitteesta käy ilmi verojen määrä on bensalitrassa noin kaksikymmentäkuusi senttiä dieseliä enemmän ja dieselkäyttöisten henkilöautojen käyttövoimaveron perusteena on se että dieselöljy on kaksikymmentäviisi pilkku yhdeksänkymmentäviisi senttiä litralta lievemmin verotettua kuin sen meidän nykyisen ympäristöperusteisen veromallin mukaan tulisi olla ja se tarkoittaa sitä että tämä aiheuttaa sen tilanteen että meidän on meidän on katsottava verotusta kokonaisuutena koska jos käyttövoimaverosta noin vain luovuttaisiin silloin silloin se merkitsisi sitä että dieselöljyä tulisi verottaa samojen veroperusteiden mukaan kuin kuin bensaakin me keskustana kannatamme sitä että tarkastelemme tämän verotuksen laajasti uudelleen ja pyrimme löytämään ratkaisuja siihen meillä suomessa pitkien välimatkojen maassa jossa auto on niin kuin on kuultu monille aivan välttämätön meidän on tehtävä sellaisia ratkaisuja olen siitä iloinen että me täällä eduskunnassa tunnumme kaikki olevan sitä mieltä että ratkaisuja on löydettävä ja siksi on tärkeää että että nyt tästä keskustelemme ja pääsemme tässä asiassa ripeästi eteenpäin ja toivotan kaikkea menestystä valtiovarainministeriön asettamalle työryhmälle jonka tavoitteena on juuri tämä liikenteen verotuksen laaja tarkastelu

arvoisa rouva puhemies tässä kyseisessä kansalaisaloitteessa esitetään käyttövoimaveron dieselpolttoainetta käyttäviltä autoilta perusteluina tälle todetaan dieselautojen korkeammat käyttökustannukset verrattaessa bensiiniä käyttäviin autoihin johtuen dieselpolttoaineen hinnankorotuksista onko niin että on kiinnitetty huomiota siihen että tankatessa dieselpolttoaineen hinta on lähes sama kuin bensiinipolttoaineen huomionarvoista on se että dieselpolttoaineen hinnankorotukset ovat johtuneet maailmanmarkkinoiden polttoainetarjonnasta bensiinipolttoaineesta on ollut ylitarjontaa mutta vastaavasti dieselpolttoaineesta on on ollut pulaa arvoisa rouva puhemies käyttövoimaverolla ei tasata polttoaineen hintaa vaan erilaista verokohtelua jotenka veron poisto voisi johtaa jopa dieselin kallistumiseen dieselin tuesta luopuminen luopuminen nousisi keskusteluun liikenteen verotusta on tarkasteltava kokonaisuutena ei siis voida tarkastella ainoastaan käyttövoimaveroa emme voi sallia sitä että vahtivuorollamme lakeihin tulee yksittäisiä muutoksia ilman tarkempaa vaikutusarviointia valtiovarainministeriössä on jo asetettu ministeriöiden välinen liikenneverotyöryhmä jossa selvitetään liikenteen ja verotuksen uudistamistarpeita huomioiden niin kansalaisen ympäristön kuin taloudenkin näkökulmat työryhmän tulee huomioida myös hallitusohjelman konkreettiset kirjaukset sekä pidemmän aikavälin tavoitteiden näkökulma työryhmältä voidaan odottaa väliraporttia tulevan vuoden puolessavälissä ei ole asianmukaista keskittyä yksittäisiin vaikkakin tärkeisiin seikkoihin vaan työtä tulee tehdä kokonaisvaltaisesti arvoisa rouva puhemies hallitusohjelmaan on kirjattu käynnistetään kestävän liikenteen vero ja maksu uudistus joka vähentää päästöjä uudistuksen pohjaksi tehdään laaja alainen vaikutusten arviointi jonka pohjalta rakennetaan pitkän aikavälin sosiaalisesti yhteiskunnallisesti ja alueellisesti kestävä toimintamalli jolla varmistetaan etteivät tulo ja varallisuuserot kasva uudistus toteutetaan niin että verotuksen taso muuttuu suunnitelmallisesti päästötavoitteet huomioon ottaen sosiaalidemokraatit eivät kannata liikenneverotuksen yksittäisen osan tarkastelua vaan on tärkeää tarkastella suurempaa kokonaisuutta

kiitos arvoisa puhemies tänään tässä lähetekeskustelussa puhutaan kansalaisaloitteesta jossa vaaditaan dieselautojen käyttövoimaveron poistoa edustaja werningin puheenvuorosta on helppo jatkaa

että on todettava että aloitteen ehdotettu toimenpide ei todellisuudessa helpottaisi dieselautoilijoiden asemaa vaan päinvastoin käyttövoimaverosta luopuminen johtaisi siihen että dieselpolttoainetta ei voitaisi enää veronalennuksen kautta tukea ja kuluttajahinnat nousisivat on ihan laskettavissa että viidenkymmenenviiden litran tankkauskerta maksaisi veronalennuksen poistamisen jälkeen dieselautoilijalle enemmän lisäksi kun täällä oli huoli näistä kuljetuksista niin kolmastoista marraskuuta kaksituhattakahdeksantoista suomen kuljetus ja logistiikka ryn mukaan käyttövoimaveron kompensointi dieselin polttoaineveroa korottamalla tekisi noin sadankahdenkymmenen miljoonan euron lisälaskun maanteille ja maantiekuljetuksille

tämän vuoden laskelmien mukaan käyttövoimavero tuottaa henkilöautojen osalta arviolta kolmesataakahdeksantoista miljoonaa euroa pakettiautoista kolmekymmentäkaksi miljoonaa euroa ja kuorma autoista viisikymmentäkuusi miljoonaa euroa eli yhteensä neljäsataayhdeksän miljoonaa euroa ja näistä miljoonista on puhuttu niin käsittääkseni tämä on vähän enemmän kuin se neljä miljoonaa mikä täällä aikaisemmin upmn osalta vilahti biodieselin suosiminen on sinällään perusteltua ilmastopäästöjen vähentämiseksi sitä ja sen tuottajia suositaan kuitenkin ennen muuta niin kutsutun jakeluvelvoitteen kautta eikä biodieseliä ole tarvetta tukea enää päällekkäisellä myös pääosin fossiilisiin polttoaineisiin kohdistuvalla tuella päätös jakeluvelvoitteen kasvattamisesta perustuu parhaaseen tutkimustietoon ja asiantuntijoiden lausuntoihin ja suosituksiin eli tuemme biodieselin osalta juuri päästöjen vähentämistä tukevia toimia edelleen ja sitä tukea tämä hallitus ei ole kyllä näillä näkymin mihinkään poistamassa tämän tuen tarkoitus on ollut nimenomaan tarttua hiukkaspäästöihin ja hiukkaspäästöt ja hiilidioksidipäästöt ovat eri asioita siksi kun tekniikka on kehittynyt kuten täällä on tänään jo huomattu olemme jo osaltamme vaikuttaneet hiukkaspäästöihin lainsäädännöllä nyt jatkamme vielä työtä co päästöjen kanssa niiden vähentämiseen kannustamisessa

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat nyt meillä on siis käsittelyssä kansalaisaloite dieselautojen käyttövoimaveron poistosta niin kuin olemme tässä salissa jo montaa kertaa tässä keskustelussa kuulleet ja tämä aihe on varmasti sellainen josta meistä istuvista kansanedustajista jokainen on saanut palautetta kentältä haluankin tässä heti alussa kiittää kaikkia niitä ihmisiä ja ja henkilöitä jotka ovat tehneet tämän kansalaisaloitteen eteen töitä keränneet nimiä ja olleet aktiivisia yksi kansalaisaloitteiden hyvin siinä että turuilla ja toreilla epäoikeudenmukaisilta vaikuttavat asiat saadaan perinpohjaiseen käsittelyyn tänne eduskuntalaitokseen samalla paljastuu että usein kyse on paljon monimutkaisemmista asioista kuin on tullut välttämättä esimerkiksi kansalaisaloitetta kirjoitettaessa edes mieleenkään niin voi todeta tälläkin kertaa ja ja toisaalta myös voi todeta että näihin vaikeisiin ja monimutkaisiin ongelmiin on kovin kovin harvoin sellaisia yksinkertaisia simppeleitä ratkaisuja keskustelu dieselveron poistosta on noussut esiin aika ajoin ja kun polttoainepumpulla dieselin hinta on kivunnut paikoin jo lähelle bensan hintoja keskustelu on tietysti saanut uutta pontta polttoaineiden hintakehitys on ollut seurausta siitä että maailmanmarkkinoilla bensiinipolttoaineesta on ollut ylitarjontaa ja dieselistä vastaavasti pulaa vaikka polttoaineiden hinnoissa verojen osuus on suuri ei tilannetta ole mahdollista korjata pelkällä dieselkäyttöveron poistolla polttoaineiden verotus niin kun on salissa kuultu on myös minun mielestäni kokonaisuus jossa dieselin käyttövoimaveron taso on mitoitettu siten että bensiini ja dieselkäyttöisen henkilöauton verorasitus on suurin piirtein yhtä suuri noin kilometrin vuotuisella ajolla dieselin kevyemmällä verokohtelulla on perinteisesti haluttu pitää raskaan liikenteen pyörät pyörimässä jotta muun muassa vientiteollisuus voisi toimia tämäkin on huomata nykyinen verojärjestelmä on monimutkainen ja moni asia liittyy moneen halusimmepa sitä tai ei se olisiko verotuksessa uudistamistarpeita ja onko nykyjärjestelmä toimivin onkin sitten eri asia ja sitä varten valtiovarainministeriössä on asetettu liikenneverotyöryhmä joka selvittää liikenteen verotuksen uudistamistarpeita sekä ympäristön että talouden näkökulmasta ja sekä hallitusohjelman konkreettisten kirjausten että pidemmän aikavälin tavoitteiden näkökulmasta tätä työtä siis teemme kuten todettua liikenneverojärjestelmää ei voida korjata yksittäisiä veroja poistamalla käyttövoimaveron poistaminen saattaisi johtaa jopa dieselin kallistumiseen koska tällöin olisi avattava keskustelu myös dieseliin liittyvien verotukien lopettamisesta

on syytä ottaa myös huomioon että jos käyttövoimavero poistettaisiin dieselin verotuet saatettaisiin tulkita eu säännösten vastaisiksi arvoisa puhemies kansalaisten huolet ja kokemukset epäoikeudenmukaisuudesta on otettava vakavasti ja toivon että liikenneverotyöryhmä tarkastelee liikenteen verotusta myös tästä näkökulmasta ja mikäli järjestelmää on mahdollista yksinkertaistaa se sitten myös tehdään

hän on tässä keskustelussa kaivannut useamman kerran liikenneministeri sanna marinia tänne istuntosaliin ja edustaja heinonen alkaa jo itse muistuttamaan tällaista varjoministeriä täällä salityössä liittyen näihin ajankohtaisiin aiheisiin liittyvät ne sitten tähän kansalaisaloitteeseen dieselveron poistamisesta tai kevytautoihin haluan kyllä muistuttaa että vastuuministeri tässä asiassa kuitenkin on lintilä toisaalta on myös niin että olen itse saanut tehdä tässä talossa neljätoista vuotta töitä enkä muista koskaan vastaavaa ministeri marinhan lähetti meille joka ikiselle kansanedustajalle etukäteen sähköpostilla tiedon siitä että hän on tänään tästä istunnosta poies liittyen delegaation matkaan jossa on myös tasavallan presidentti niinistö matkassa mukana elikkä ajattelen että hänellä on kyllä hyvä syy olla tällä hetkellä washingtonissa edustamassa suomea suomen liikenneministerin roolissa presidentti niinistön delegaatiossa

arvoisa puhemies kansalaisaloitteen tavoite dieselajoneuvon käyttövoimaveron alentaisi toteutettuna autoilun kustannuksia tästä on erityisesti hyötyä suurten kaupunkien ulkopuolella asuville ihmisille joille autoilu on välttämättömyys ja joilla ei aina ole käytettävissään julkisen liikenteen tarjoamaa vaihtoehtoa liikkumiseen autoilun kustannus alenee kuitenkin vain jos hallitus ei vastaavasti nosta dieselpolttoaineen polttoaineveroa edellisellä kerralla näin on käynyt kun dieselauton käyttövoimavero laski niin dieselpolttoaineen vero nousi polttoaineveroja on korotettu vuoden kaksituhattayksitoista jälkeen jo neljä kertaa ja joka kerralla dieselpolttoaineesta maksettava vero on noussut enemmän kuin bensiinistä maksettava vero tämä on aiheuttanut dieselin ja bensiinin hintaeron kaventumista jo tällä tosiasialla voidaan perustella dieselajoneuvon käyttövoimaveron poistamista tai sen alentamista tällä hetkellä dieselin bensiiniä alempi kun tähän lisätään vielä arvonlisävero kuluttajahinnoissa dieselin vero on reilut kaksikymmentä senttiä litralta bensiiniä vähemmän vastaavasti dieselin veroton litrahinta on bensiiniä kalliimpi dieselin käyttövoimaveron poisto jos polttoainevero ei vastaavasti nouse laskisi autoilun kustannuksia ja se kannustaisi dieselauton hankkimiseen arvoisa puhemies dieselin käyttövoimaveron poistoa voidaan myös ympäristösyillä ja työllistämisvaikutuksella hallituksen asettama ja eun ympäristötavoitteiden vaatimus on pienentää polttoaineen elinkaaren aikaisia kasvihuonepäästöjä niiden käyttö vähentää myös hiukkas hiilivety ja typen oksidipäästöjä biodieselin ja uusiutuvan dieselin tarjonta ja käyttö on koko ajan lisääntynyt suomessa liikenteen uusiutuvien polttoaineiden lisäämisen pääohjauskeinona on lakiin perustuva jakeluvelvoite jakeluvelvoite kasvattaa uusiutuvan polttoaineen osuutta käytettävästä polttoaineesta vuosi vuodelta suomi on uusiutuvan dieselpolttoaineen valmistuksessa edelläkävijä ja biopohjaiset polttoaineratkaisut ovat huippuluokkaa uusiutuva diesel on suomelle merkittävä vientituote vuonna kaksituhattaseitsemäntoista suomalainen öljynjalostaja neste valmisti kuusikymmentä prosenttia maailman toisen sukupolven uusiutuvasta dieselistä merkittävin hyöty joka saavutetaan käytettäessä kehittyneitä biopolttoaineita liikennepolttoaineena on nettokasvihuonepäästöjen väheneminen suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin kuten dieseliin merkittävä hyöty on myös polttoaineen kotimaisuusasteen kasvava osuus ja siitä seuraava työllistävä vaikutus kansalaisaloitteen tavoite vastaa perussuomalaisten ympäristöohjelman tavoitteita kallis autoilu kurjistaa haja asutusalueita ja tekee työn vastaanottamisesta kannattamatonta jos työmatka olisi pitkä sen lisäksi autoilun kalleus omalta osaltaan lisää alueellista eriarvoisuutta koska suurten kaupunkien ulkopuolella liikkuminen joukkoliikenteen varassa ei ole käytännössä mahdollista vaan oman auton käyttö on päivittäisen liikkumisen kannalta välttämätöntä

jos päätöstä dieselautojen käyttövoimaveron poistamisesta kokonaisuudessaan kuitenkaan ei tehdä tulisi vaihtoehtoisesti harkita veron porrastamista haja asutusalueita suosivaksi eli silloin käyttövoimavero olisi pienempi sellaisissa osissa maata missä auton käyttö on välttämätöntä julkisen liikenteen vaihtoehdon puuttuessa

arvoisat edustajat aiemmin ilmoitetusta poiketen ei noudateta tuota neljänkymmenenviiden minuutin rajaa joka alkuun annettiin vaan vaan käydään tämä keskustelu loppuun kun saatu edustaja autto

viisas linjaus jotta saadaan nyt tänään lähetekeskustelu käytyä kansalaisaloitetta päästään sitten tuolla valiokuntatyössä tarkemmin tutkimaan ja pohtimaan sitä mitä tämä talo eduskunta haluaa tämän teeman ympäriltä

kansalaisaloitteen tekijöille vastata ja toisaalta myös sitä mitä eduskunta näkee tämän ison liikenteen verotusta koskevan kokonaisuuden osalta paitsi että edustaja myllykoski on taitava sanankäyttäjä hän myös hyvin tuntee valtiosääntöä ja hän myös osaa nostaa hienosti esille tällaisia aiempia tapahtumia muistelee sellaisia asioita joita kansanedustuslaitos on tästä hänelle suuri kiitos tosiaan meidän on hyvä nyt muistaa että kansalaisaloitteen käsittely voi johtaa lainsäädäntömuutoksiin muutenkin kuin että se sellaisenaan tulisi hyväksytyksi elikkä on hyvä ottaa huomioon että kun näitä mahdollisia lausumaehdotuksia sitten tuolla valiokuntatyössä pohditaan

sitä kautta myös eduskunta voi sitten saada taas valtioneuvostoa liikkeelle tässä asiassa mielestäni tässä eduskuntakäsittelyssä ja tässä lähetekeskustelussa ei ole ollut sellaista henkeä että eduskunta olisi halunnut ikään kuin vyöryttää aloiteoikeuden valtioneuvostolle tässä asiassa päinvastoin valtioneuvoston jäsenillä on selkeästi paras informaatio ajankohtaisista asioista ja ehkä opposition kansanedustajat ovat kaivanneet valtioneuvoston jäseniä osallistumaan näin laajan ja tärkeän aiheen keskusteluun juuri sen vuoksi että he asiantuntijoina olisivat voineet tuoda tuoda tähän se että keskustellaan juuri dieselin käyttövoimaverosta ei poista sitä mitä hallituspuolueiden kansanedustajatkin ovat vaatineet tätä täytyy tarkastella kokonaisvaltaisesti sillä kysymys on yli kahdeksan miljardin euron kokonaisuudesta

näkemyksellisyyttä tämän kokonaisuuden osalta arvoisa puhemies kun lähetekeskustelua nyt käydään niin josko sieltä sitten valiokunta lausumia tekisi mielestäni tämän verouudistuksen pohjana tulee olla se että autoilun tulee olla tulevaisuudessakin suomessa mahdollista työssäkäynnin tulee aina olla kannustavaa veroja ei saa tuoda verojen päälle niin että se estää työssäkäyntiä varsinkaan tuolla pitkien etäisyyksien alueilla sitten vielä liittäisin tähän pohdinnan siitä kuinka paljon perheiden kustannustaakkaa on viime vuosina erilaisilla politiikkatoimilla kasvatettu syntyvyyskehitys on huolestuttava sen oikaisemiseen ei ole mitään yksittäistä asiaa mutta useimmiten kun perheet kasvavat ne tarvitsevat myös turvallisempia ja isompia ajoneuvoja ja tässä mielessä

merkitystä
muistutan edustajia siitä että jos puhe kestää enemmän kuin kolme minuuttia niin saa tulla tänne pönttöön puhumaan kuten edustaja

arvoisa herra puhemies ensiksikin kiitokset kaikille kansalaisaloitteen allekirjoittajille ja puuhamiehille ja naisille vaikka tänään aloite on vain dieselautojen käyttövoimaveron poistosta kysymystä on kuitenkin syytä käsitellä kuten täällä on tänään tapahtunutkin vähän laajemmin me kaikki tiedämme että dieselin hinta on noussut jo bensan tasolle tilanne on siis muuttunut viime aikoina viime vuosina merkittävästi ja siksi kansalaisaloite on kyllä ajankohtainen etäisyyksien suomessa auto on useimmille välttämätön nyt hallitus tulee nostamaan dieselin polttoaineveroa se on euroopan korkeimpia sitä on nostettu vuodesta kaksituhattakahdeksan nyt sitten tulevan korotuksen myötä lähes

ranskan jälkeen toiseksi korkein totta kai edullisempi diesel olisi kansan etu mutta kun tämä ratkaisu ei nyt näytä olevan näköpiirissä niin silloin dieselautojen käyttövoimavero voitaisiin autoista poistaa yhteyttä otti juuri eräs kuljetusyrittäjä heidän näkökulmastaan jokainen euro verojen muodossa hinnassa syö kannattavuutta eli ei veronkorotuksia jos halutaan pitää koko maa tasa arvoisena merkillepantavaa on myös että korkean dieselautojen käyttövoimaveron johdosta paketti ja tila autoja on keinotekoisesti muutettu kuorma autoiksi missä on inhimillisemmin kohdeltu käyttövoimavero autojen turvallisuus lisääntyisi jos ne säilyisivät alkuperäisessä alkuperäisessä käytössä silloin voitaisiin välttää väliaikaispenkit ja muut autoihin rakennettavat muutokset jos nyt olevaan tilanteeseen on ollut osaltaan vaikuttamassa polttoainemarkkinoilla oleva tilanne jonka mukaan bensiinivarastot olisivat täynnä ja dieselistä olisi pulaa pitäisi ongelmaa katsoa ja ratkaista uudella kokonaistilanteen harkinnalla ja tarkastelulla ratkaisuna dieselautojen tulevaisuuteen on jo nyt pitkään kehitetty biodiesel sen tuotantometodit kehittyvät kaiken aikaa ja samalla sen käyttö tulee lisääntymään ja hinta tulee varmasti myöskin laskemaan voimakkaasti samalla se tulee lisäämään työpaikkoja maassamme kaiken lisäksi se on ilmastoystävällinen elikkä ilmastoteko parhaimmasta päästä tiedämme jo nyt että biodieseliin panostaminen tulee olemaan myöskin kansantaloudellisesti erittäin kannattavaa ja ei vain tulevaisuuteen panostamista vaan siitä tulemme saamaan myöskin vientituotteen uusimman tiedon mukaan uusiutuvan biodieselin käyttöönotto saastuttaa vähemmän ilmakehää kuin sähköauto esimerkiksi nesteen omien laskelmien mukaan heidän tuottamallaan uusiutuvalla polttoaineella dieselauto tuottaa kaksitoista grammaa hiilidioksidia kilometrillä kun suomen sähköverkosta ladattu täyssähköauto tuottaa kaksikymmentäyhdeksän grammaa kilometrillä tämä johtuu siitä että suomessa tuotettava sähkö ei ole fossiilisesta hiilidioksidista vapaata tässä mielessä dieselautojen tulevaisuus näyttää siis valoisammalta kuin viime vuosina on ajateltu uskon että yhä edelleen dieselauto

pitää myöskin olla yksi tulevaisuuden kulkuvälineistä varsinkin kun bosch mikä on johtava dieseltekniikan kehittäjä ja ja tuottaja on ilmoittanut että sen valmistamilla ja asentamilla järjestelmillä voidaan käyttää nesteen my dieseliä tämän saman myös neste itse luonnollisesti lupaa neste lupaa myös että jätteet my diesel valmistetaan tulevat riittämään maailmanlaajuisesti nykyisellä politiikalla kuitenkin halutaan selkeästi vaikuttaa dieselautojen kannan pienentämiseen tämä näkyy nyt jo autokaupassa vähänkin käytetyistä ja äärettömän vähäpäästöisistä nykyaikaisista dieselautoista hyvitetään vaihdossa uusiin autoihin vähemmän kuin vastaavista bensiinikäyttöisistä henkilöautoista valitettavasti tästä asiasta on myöskin omakohtaista kokemusta nyt on kysymys dieselajoneuvojen alasajosta kaksituhattakahdeksan dieselautoja myytiin yhtä paljon kuin bensa autoja suomessa nyt luku on prosenteissa enää ihmisille on jo pitkään syötetty vääristyvää informaatiota dieselautoista vaikka jo on olemassa sähköllä kulkevia paketti ja ja kuorma autojakin dieselautojen alasajo on ajatuksena aivan mieletön uudet dieselautot eivät enää ole tänä päivänä saastuttavia kuten ennen vanhaan sanottiin nokikeppejä vaan päinvastoin ne ovat päästöjen suhteen täysin kilpailukykyisiä ja bensiiniautoihin rinnastettavia siksi ei ole syytä enää nostaa dieselin verotusta tankilla ja samalla voisimme kansalaisaloitteen mukaisesti tarkastella myös dieselautojen käyttövoimaveroa

arvoisa herra puhemies täytyy kiittää kansalaisaloitteen tekijöitä siinä on reipas määrä ihmisiä taas lähtenyt asian perään varmaan tämä ajattelumalli että pelkästään käyttövoimaveroa säädettäisiin ei nyt meidän verolainsäädännön ja muun osalta osalta onnistukaan koska tässä on myös bensiiniverotuksen ja dieselveron erojen erojen asiasta kyse kuten tässä on aikaisemmin esille tullut mutta periaatteessa olen ihan samaa mieltä että kyllä meidän autoilun kustannuksia pitää hyvinkin tarkastella koska maaseutualueilla todellakin autoa tarvitaan

autolla ajaminen

tulee tarkastella niin että jos me kahdeksan miljardia tällä hetkellä liikenteestä otamme niin paljonko me sitten saamme sinne liikenteen piiriin piiriin takaisin palauterahaa ruotsissa on isompi tämä suhde mikä palautuu takaisin liikenteeseen todellakin tässä on vmn työryhmä pohtimassa tätä tätä kokonaisliikenneveron uudistusta ja täällä ovat hyvinkin ansiokkaasti myös oppositiosta ainakin laakso ja autto ottaneet esille työssäkäynnin ja alueellisuuden ja sen miten tämä voidaan kohdentaa tästähän oli ainakin yksi sormiharjoitelma mutta kun siinä mentiin paikkatietojärjestelmään ja sitten siihen valvontaan missä kukin ajaa niin sekään ei nyt oikein ihmisille käynyt jollakin tavalla tulisi myös jyvittää meidän ruuhka alueilla olevien autojen käyttö suhteessa on ihan selkeä asia että auto on elinehto maaseudulla täällä me voimme ehkä käyttää muitakin välineitä toivon että kansalaisaloite saa hyvän käsittelyn tässä on varmaan keskustelua vielä siitä mihinkä valiokuntaan tämä menee eikös nämä veroasiat ole aina ainakin valtiovarojen verojaostossa käsitelty sieltä sitten varmaan esitystä saadaan ja lausuntoja haetaan muista valiokunnista tuen periaatetta mutta ehkä tämä on vaikea ratkaista pelkästään tällä käyttövoimaverolla

arvoisa puhemies

on kyse isommasta kysymyksestä kuin yksin dieselin käyttövoimaverosta tämä todella on mielenosoitus tämä on eräänlainen hätähuuto autoilun jatkuvasti kasvavia kustannuksia kohtaan auto on nimittäin valtaosalle suomalaisista välttämättömyys se on välttämätön arjen hallinnan ja työssäkäynnin väline ihmiset eivät autoile laiskuuttaan tai välinpitämättömyyttään vaan toimeliaisuuttaan ahkeruuttaan ja yritteliäisyyttään autoilu on myös tasa arvoa pitkien välimatkojen maassa se mahdollistaa asumisen myös keskustojen ulkopuolella suurten kaupunkien ulkopuolella se mahdollistaa valtaosalle perheistä sen että kummankin pienten lasten vanhemmista kannattaa käydä töissä autoilulla on toki haitallisia ulkoisvaikutuksia eli päästöjä mutta suomalaisessa keskustelussa autoilusta unohtuu usein se että autolla on myös edellä kuvattuja myönteisiä ulkoisvaikutuksia tuntuu siltä että suomessa vain nämä kielteiset ulkoisvaikutukset on otettu huomioon ja hinnoiteltu ja ne todella on hinnoiteltu korkeasti liikenteeltä kerätään suomessa vuosittain veroja noin kahdeksan pilkku neljä miljardia euroa autoilun veroja ovat muun muassa polttoainevero ajoneuvovero autovero vakuutusmaksujen verot arvonlisävero ja niin edelleen ja noin kolme miljardia euroa tästä kokonaispotista peritään polttoaineveroina käyttövoimaverollahan tasataan siis polttoaineiden verotasojen välisiä eroja ei siis eri polttoaineiden hinnan eroja ja sitä peritään muilta polttoaineilta kuin moottoribensiiniltä on aivan selvää että käyttövoimaveron kohtalo pitää ratkaista ja se pitää ratkaista pian aivan viimeistään osana liikenteen verotuksen kokonaisuudistusta jota hallitus toivottavasti vie pikaisesti eteenpäin hallituksen näyttämä suunta on kuitenkin huolestuttava hallitus on korottamassa polttoaineverotusta kahdellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla tämä aiheuttaa keskimääräisillä ajokilometreillä kahdesta autosta riippuvaiselle perheelle sadanviidenkymmenen euron lisäkustannukset vuodessa

dieselin kilpailuedellytyksiin tämä suunta on siis väärä autoilun pitää olla suomessa kohtuuhintaista ihmisillä pitää olla varaa käydä töissä ja varaa olla aktiivisia emme me halua passiivisten ihmisten suomea vaan aktiivisten ihmisten suomen haluan lopuksi nostaa esille sen miten epäoikeudenmukaisesti suomessa hinnoitellaan hiilidioksidipäästöjä vuonna kaksituhattakahdeksantoista liikennesektorilla hiilidioksidipäästötonnin hinta oli noin kaksisataaviisikymmentä euroa teollisuudessa se oli enimmillään noin neljäsosa tästä silti liikenteen päästövähennyksiä on ollut melko vaikea saada aikaan no teollisuudessa päästökauppasektorilla näitä päästövähennyksiä on saatu tehokkaammin aikaan mitä tästä voi päätellä ensinnäkin sen että päästövähennykset eivät kohdennu kustannustehokkaasti koska päästöt hinnoitellaan eri tavoin eri yhteiskunnan osa alueilla toiseksi tämä tarkoittaa sitä että autoilun kustannuksia nostamalla ja autoilun päästöjen hintaa nostamalla vaikutetaan ja voidaan vaikuttaa suhteellisen vähän päästöihin toisin sanoen hallituksen veronkorotukset polttoaineveroon vaikuttavat fiskaalisilta niiden peruste on siis kerätä enemmän rahaa valtion kassaan ei vähentää päästöjä kuten esimerkiksi vihreät aktiivisesti väittävät toisin sanoen päästöjen vähentämiseksi tarvitaan muita keinoja kuin rankaisun ja veronkorotusten keinoja kurittamisen sijaan tarvitaan kannustimia ja uuden teknologian tukemista suomen autokanta vanhenee kuitenkin jatkuvasti tämä johtuu muun muassa autoverosta jonka piti olla väliaikainen vero mutta joka on edelleen voimassa ja johtaa siihen että suomesta on tulossa ruotsalaisten autojen hautausmaa käytettyjen autojen hautausmaa suuripäästöisten autojen hautausmaa jos ja kun halutaan päästövähennyksiä aikaan on oleellista saada autokanta uudistumaan no tähän on olemassa keinona muun muassa se että poistetaan autovero ja tuetaan sitä kautta kotimaista autokauppaa sitä että myös arvonlisät jäävät suomeen kyllä myös konversiotuki kannatetaan tässä keskustelussa on tuotu myöskin esille se että dieselin osalta päästökehitys on ollut teknologian kehittymisen myötä myönteistä ja on ihan selvää että verotuksen täytyy seurata tätä teknologian kehitystä eikä haitata vähempipäästöisten polttoaineiden kilpailuedellytyksiä kiitos

arvoisa herra puhemies kansalaisaloite on allekirjoittajiensa näköinen he he ovat huolissaan meillä alueilla liikkumisesta ja erityisesti täytyy sanoa kun itse ay liikkeen tehdastyöläisenä olen täällä että kyllä kulkemisen ja työmatkailun osalta omat murheet ovat siinä kuinka ansiokehitys voi seurata jos koko ajan työmatkaan menee enemmän paukkuja toivonkin että kun tätä kokonaisuudistusta tehdään uskalletaan ruotia kaikki asiat ja toivon ettei tämä hallitus lähtisi sille tielle että olemme verotusoikeutta työmatkailun osalta vähentämässä tai sitä kuinka yritykset maksavat kilometrikorvauksia oman se on erityisen suuri taakka myös niille jotka edustavat yrityksiä ja koettavat myydä yrityksen tuotteita ja sitä kautta hakevat elantonsa meidän pitää mahdollistaa se että tämä meidän järjestelmä toimii erityisesti palvelusektorilla joka kulkee kumipyörillä niin että huoltotoiminnot voivat taata sen että teollisuuslaitokset ja yhteisöt toimivat häiriöttömästi ei toivota yhtään lisää kuluja ne tulevat palkansaajille ne tulevat yrityksille ja meillä ei sillä sektorilla ole oikeastaan mahdollisuuksia toimintaedellytyksiä ja niin sanotusti viivan alle jäävää rahaa heikentää toivon arvokasta ja pohdiskelevaa keskustelua tämän kansalaisaloitteen osalta ja toki jos ei tämä nyt aivan historiallinen ole niin toiseksi eniten kuitenkin tämä on kerännyt nimiä tahdon kampanja kaksituhattakolmetoista keräsi satakuusikymmentäkuusituhatta ja rapiat niitä nimiä eli tasa arvoinen

joka kansalaisaloitteena sitten meni läpi on tärkeätä että me voimme käydä tätä keskustelua niin että voisimme myös samalla keskustella siitä mitkä ovat päästöjä ja siinä mielessä joku semmoinen kiva unelma voisi olla että kimppakyydit tulevat niin että se joka luopuu oman auton käytöstä ja siirtyy kimppakuljetukseen voisi osan siitä veroetuudesta saada kuitenkin itselleen ja se laskettaisiin hänen ilmastoteokseen eli yllytetään ihmisiä osallistumaan siihen niin että mitä päästöttömämmin pystyn toimimaan sitä parempi minun on saada myös tämmöinen win win tilanne eli monipuolisuutta tähän kokonaisuudistuskeskusteluun ei tyrmätä toisiamme vaan kuunnellaan toisiamme ja koetetaan ottaa koppi että että hei tämä onkin hyvä idea ja edetään yhdessä tuumin ja viedään tämäkin arvokkaalla tavalla maaliin kuten tuossa edustaja pirttilahti sanoi toivon myös osaltani että tämä on valtiovarojen pöydällä ja tähän toivottavasti ainakin liikenne ja viestintävaliokunta

tuo lausunnon arvoisa

arvoisa puhemies tämä on erittäin hyvä kansalaisaloite joten täysin ymmärrettävää että satakaksikymmentäviisituhatta suomalaista allekirjoitti tämän aloitteen se taitaa olla toiseksi eniten allekirjoituksia kerännyt aloite tämäntyyppiset keinotekoiset verot kuten tämä dieselautojen käyttövoimaverokin on ovat laillistettua ryöstöä härskiä sellaista suomi verottaa kansalaisiaan erittäin ankarasti kun verrataan useimpiin euroopan maihin kokonaisveroasteemme on kahdenkymmenenkahdeksan eu maan joukossa viidenneksi korkein myös autoilua suomi verottaa enemmän kuin useimmat eu maat

suomessa kerätään tieliikenteestä kahdeksan pilkku neljä miljardia ja vain noin yhdeksäntoista prosenttia siitä palautetaan liikenneverkon kehittämiseen vaikka ruotsi on suurempi maa ja on enemmän väestöä se kerää yhdeksän pilkku kuusi miljardia eli vain vähän enemmän mutta palauttaa takaisin liikenneverkkoon viisikymmentäkolme prosenttia palauttaa yhdeksäntoista prosenttia ruotsi viisikymmentäkolme prosenttia eli ei tarvitse ihmetellä miksi ruotsin tiet ja ja liikenneverkot ovat niin paljon paremmassa kunnossa suomi käyttää autoilijoilta kerättyjä kerättyjä veroja kaikkeen muuhun kuin siihen mihin niitä pitäisi käyttää suomalainen autoilija kokee että häntä verotetaan kohtuuttomasti ja epäreilusti autoilijat maksavat paljon veroja jo polttoaineissa lisäksi veroja on auton hankinnassa eli rekisteröintiverot ovat suomessa euroopan toiseksi korkeimmat veroja on lisäksi vakuutuksissa huolloissa renkaissa varaosissa ja niin edelleen olen autoilijoiden kanssa sata prosenttia samaa mieltä dieselautojen käyttövoimavero pitäisi poistaa sen rahan suomalaiset perheet tarvitsevat päivittäisiin ostoksiin ruokaan vaatteisiin ja niin edelleen myös pienyrittäjiä nämä turhat autoilun verot rasittavat kohtuuttomasti eikä aina pidä miettiä mistä se raha on pois verotus ei ole nollasummapeliä monesti on käynyt niin että kun verotusta on kevennetty niin verokertymä valtion kassaan on kasvanut

tämä on tietenkin erityisesti vasemmistolle vaikeaa ymmärtää että se menisi näin päin että jos veroja keventää niin kertymä kasvaa niin aina ajatellaan niin että että veroja pitää aina nostaa jos tarvitaan rahaa voidaan myös laskea veroja jos tarvitaan rahaa lisää

tämän totuuden joutui muun muassa pääministeri rinne pitkin hampain toteamaan pari vuotta sitten vuoden kaksituhattaneljätoista alussa yhteisöveroa laskettiin kahdestakymmenestäneljästä pilkku viidestä prosentista kahteenkymmeneen prosenttiin jo kahden vuoden päästä verokertymä oli kasvanut kaksikymmentäneljä prosenttia muistutuksena ei ole nollasummapeliä verotus suurella todennäköisyydellä myöskään autoilun verojen alentaminen ei aiheuttaisi verokertymän pienenemistä vaan kertymä saattaisi jopa kasvaa suomalaisten lompakkoihin pitää saada lisää rahaa sillä on varmuudella piristävä vaikutus kansantalouteen

lopuksi kiitän kansalaisaloitteen alullepanijoita ja allekirjoittajia tämä olisi toteutuessaan erittäin järkevä tapa keventää autoilijoiden liian suurta verokuormaa kiitos

puhemies haluaisin pikkasen laajentaa kehikkoa tähän tähän keskusteluun tässähän ei ole kunnolla otettu huomioon sitä että että monet maat joihin kuuluvat myös kiina tanska saksa etelä korea ruotsi ranska iso britannia tusina maita tällä hetkellä tulevat kieltämään uusien autojen myynnin joissa on polttomoottori tarkoituksena on nimenomaan rohkaista kymmenen viiva viidentoista vuoden sisällä sitä että autot valmistettaisiin suoraan sähkömoottorisina samoin monet kaupungit kuten rooma barcelona ja pariisi yksittäin myöskin lähtevät tähän mukaan sitten samanaikaisesti suuret yritykset volkswagen joka valmistaa meille rakkaita ja tuttuja autoja kuten skoda seat audi kaikki volkkarit ja monille kollegoille kokoomuksesta porschet alkavat tuottamaan tuottamaan autoja

jotka ovat ainoastaan sähkömoottorisia eli tässä on kyse siis evoluutiosta joka tässä tapahtuu väkisinkin tässä kohtaa suomalainen suola akkuteknologia joka on siis helposti saatavilla oleva akkuteknologia tulee olemaan merkittävä asia jolla näitä autoja pystytään valmistamaan myymään ja suomalaisten kautta markkinoimaan eli maailma on menossa tähän suuntaan joka tapauksessa ja me haluamme olla aallon harjalla tässä nythän ei missään tapauksessa ole tarkoitus kyykyttää tavallisia autoilijoita vaan päinvastoin nimenomaan rohkaista tätä muutosta ja vain sen inflaation verran korottaa polttoaineveroja kiitoksia
arvoisa

puhemies tässä todellakin keskustelemme käyttövoimaverosta ja tuosta kansalaisaloitteesta satakaksikymmentäviisituhatta henkilöä sen on allekirjoittanut huima huima määrä eli tavallaan tämä onkin protesti tätä koko verotusta kohtaan kuten on esille tullut verotuksella tietenkin on kaksi vaikutusta sillähän voidaan antaa keppiä tai porkkanaa ohjata ohjata myöskin aina joko uudempaan autokantaan voidaan näin toimia tai ohjata polttoaineiden käytössä minua oikeastaan harmittaa itseäni kun biokaasusta oikeastaan tykännyt jo aiemminkin meillä erkki kalmari tuolla jyväskylän seudulla keksi tämän niin sanotun biokaasuautoilun se kaatui oikeastaan siihen kun kun pidämme tiukan myös bioajoneuvoille ja biokaasuajoneuvoille itse kävin edustaja arto satosen kanssa punkalaitumella ja sielläkin on rakenteilla rakenteilla biokaasulaitos toivottavasti se saadaan taloudellisestikin lähtökuntoon vielä eli näitä laitoksia on suomessa niin että me voisimme tätä omaa energiaamme biokaasua käyttää eikä meidän tarvitsisi käyttää fossiilisia silloin eli kun tätä verouudistusta tehdään niin näen juuri sen sen kohdan että ohjataan myös puhtaampaan myös polttomoottorikäyttöisiin kuten täällä on esille tullutkin jos me käsittelemme esimerkiksi euro kutosta tai nyt seiskaa niin ne käyvät tällä hetkellä puhtaammin kuin sähköautot ymmärrän tämän sähköautoajattelun mitä tässä edellä tuli mutta kun katsotaan kokonaisautoa ikää rakennetta taas erityyppiset siellä myöhemmässä vaiheessa nyt pitäisi olla verosuunnittelussa jotenkin kannustava kotimaistakin energiatuotantoa kohtaan ja kotimaista polttoainetta kohtaan niin kuin biodieseliä mutta yhtä lailla biokaasumateriaalia kohtaan tässä valtiovarainministeriön työryhmän

edellä edustajakollega al taee esitti hieman tällaisen stereotyyppisen ajatuksen mutta hyväksyn tietysti huumorin sen takana ja ehkä kevennän tunnelmaa sillä että olisipa hienoa jos kaikki voisimme ajaa näillä porscheilla koska se on yksi niitä harvoja automerkkejä joita suomessa valmistetaan silloin tuemme suomalaista työtä suomalaista

hallituksen nyt esittämät polttoaineverojen kiristykset iskevät lujasti suomalaiseen työhön oli yksi tärkeimpiä puheenvuoroja tässä keskustelussa koska tosiaan maakunnissa autoilu on välttämätöntä tässä ajassa ja se on varmasti sitä tulevaisuudessa maakunnissa tehdään kuitenkin hyvin pitkälle ne arvoketjujen alkupäät jotka sitten jalostuvat niin että vientiteollisuudellamme on niitä tuotteita joilla viime kädessä hyvinvointi rahoitetaan tässä mielessä oli kyllä erittäin tärkeä tämä edustaja satosen puheenvuoro että hallituksen täytyy jatkuvasti kantaa huolta myös siitä että maakunnissa elinvoima säilyy ja työn tekemisen kannusteet säilyvät niin että työ ja tekijät kohtaavat arvoisa puhemies työvoiman kohtaanto ongelma on tällä hetkellä erittäin suuri ympäri suomen osaajia tarvitaan joka puolella maata jotta vientiteollisuutemme pyörät pidetään pyörimässä

kansanedustajakollega al taee täällä aivan oikein laajensi tätä keskustelua siihen mikä yleensä tulee olemaan autoilun tulevaisuus mikä tulee olemaan autojen käyttövoima kun autoja joka tapauksessa tarvitaan tämä on aivan olennainen kysymys ja siksi täällä pitäisi olla laajasti ministereitä paikalla tätä tulevaisuuspohdintaa myös käymässä koska kuten olemme kuulleet ne lausumat joita mahdollisesti sitten tuolla valiokuntakäsittelyssä tehdään voivat johtaa lainsäädäntömuutoksiin tulevaisuudessa tämän johdosta haluan kysyä al taeelta retorisen kysymyksen tiedättekö kuinka kauan kestää jos nykyisellä koboltin tuotantotahdilla uusittaisiin kaikki maailman autot sähköautoiksi voin vastata että se kestää kahdeksansataakuusikymmentäkuusi vuotta eli joko teknologian täytyy kehittyä aika huimasti tai maailmaan tulee aivan valtava määrä uusia kobolttikaivoksia edustaja al taeelle voin kertoa että suomi on jo nyt keskeinen koboltintuottaja maailmassa mutta kyllä meidän täytyy sitten käydä todella vakava arvokeskustelu siitä hyväksymmekö tämän valtavan malminetsintäpaineen ja tulevan metallien tuotantopaineen suomessa millä reunaehdoilla tämä teollisuus tänne rakennetaan minusta olisi ollut hyvä että tällaisista aiheista ministeritkin olisivat olleet kanssamme
edelleen edustaja autto paikalta pidetyt puheenvuorot kolme minuuttia nyt mainittiin niin monta kertaa edustaja al taeen nimi että

olen samaa mieltä siis porschethan kuuluvat teille ja ja on tärkeää että ne ovat mutta tähän kobolttiin liittyen nimenomaan tämä suola akkuteknologia tulee korvaamaan sen koboltin tarpeen ja sitä kehitetään suomessa hyvin vahvasti tässä on sellainen kehitys tulossa ja samanaikaisesti kun kobolttia esiintyykin suomessa me tulemme sen hyödyntämään nyt siihen asti että tämä suola akkuteknologia sitten astuu voimaan me hyödynnämme myöskin sen suunnan ja samanaikaisesti neste kehittää meille erittäin arvokasta ja ja tärkeätä biodieseliä ja sehän saa siitä jotain kuusikymmentäyhdeksän prosenttia liikevoitosta

käyttövoimaveron poistosta ja tämä on kansalaisaloite joka on kerännyt itse asiassa eniten ehkä lähes nopeiten tämän vaaditun viidenkymmenentuhannen allekirjoituksen rajan mutta myös kerännyt erittäin ison määrän yli satakaksikymmentätuhatta allekirjoittajaa jotka eivät ymmärrä sitä että meillä tänä päivänä joutuu maksamaan

ensin jo ja sitten vielä tuolla tankilla lähes saman hinnan kuin bensasta litrahintana kyllä kun tätäkin keskustelua on kuunnellut niin meillä suomessa nyt vannotaan kauhean kovaa sähköautojen nimiin ja syyllistetään minun mielestäni turhaan dieselautoilijoita itse asiassa meidän autokantamme rinteen hallituksen hallitusohjelmassa linjaamien päätösten myötä tulee edelleen vanhenemaan eli meillä ei tule autokanta uusiutumaan siihen uusi hallitus ei ole kannustamassa meillä on tällä hetkellä noin seitsemänsataaviisikymmentätuhatta dieselautoa suomessa ja kun me tiedämme että me suomessa ajamme myös vanhimmilla autoilla pohjoismaista niin me tiedämme että joita nyt on hankittu ajetaan vielä kymmenen viiva viisitoista vuotta jopa hieman kauemminkin sen takia on turha kuvitella että näitä ratkaistaisiin pelkästään esimerkiksi sähköautoilla tai jollain muulla vaan meidän pitää kannustaa dieselautojen käyttäjiä kohti pienempiä päästöjä esimerkiksi my diesel josta on tässäkin salissa muun muassa entinen valtiovarainministeri kansanedustaja orpo puhunut lukuisia kertoja on sata prosenttisesti jätteistä ja tähteistä tehty

seitsemänsataaviisikymmentätuhatta dieselautoa tuottavat noin kolme pilkku kolme miljardia kiloa eli kolme pilkku kolme miljoonaa tonnia hiilidioksidia jos me kääntäisimme tämän veroedun nyt niin että dieseliä kannattaisi ostaa niin se tarkoittaisi sitä että my dieselillä

päästöt putoaisivat kolmeensataankolmeenkymmeneen miljoonaan kiloon eli nolla pilkku kolmeen miljoonaan tonniin eli murto osaan nykyisestä ja tämä olisi keino millä aidosti voitaisiin ratkaista meidän liikenteen päästön ongelmia huomattavasti tehokkaammin kuin sillä että syyllistetään dieselautoilijoita mitä tässäkin olemme tänään monia kertoja kuulleet arvoisa puhemies jatkan hetken sieltä

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat ihan vielä lyhyesti jatkan tuon ajatuksen

dieselistä oli täällä edustaja autto otti esille sen että nyt rinteen hallitus itse asiassa ainoana haitallisten ympäristötukien leikkauksena mitä se ei itse asiassa edes ole esittää leikattavaksi tätä parafiinisen dieselöljyn tukea ja se on nimenomaan tuki joka on juuri tullut tänne näihin puhtaimpiin dieselautoihin ja ja polttoaineisiin muun muassa my dieseliin ja ja tämäntyyppisiin sen takia tuntuu aivan hullulta että tehdään tämäntyyppisiä liikkeitä kun nimenomaan pitäisi nyt oivaltaa että käännetään toisinpäin tämä ajattelu että kun tällä hetkellä my diesel joka on siis yhdeksänkymmentä prosenttisesti puhtaampaa kuin musta diesel maksaa noin kaksikymmentä senttiä enempi siellä tolpalla niin käännettäisiin se veroetu toisinpäin niin että se puhdas diesel olisi kaksikymmentä senttiä tai vaikka kymmenen senttiä halvempaa kuin se musta diesel silloin siinä kävisi niin että ihmiset siirtyisivät siihen my dieseliin ja liikenteen päästöt putoaisivat sillä tavalla kuin tuossa edellä

noin seitsemän senttiä per litra se vaikeuttaa jokaisen ihmisen työssäkäyntiä maaseudulla tämän keskusta on hyväksymässä saadakseen maakuntahallinnon tähän maahan mutta ne ihmiset eivät pysty hyvät keskustalaiset enää asumaan siellä maaseudulla tai ainakaan käymään töissä tai koulussa siellä keskuskaupungissa tai seutukaupungissa tämä on mahdoton yhtälö mitä te olette nyt ajamassa tähän maahan tämä vauhdittaa keskittämistä ja kaupungistumista mikä vie täysin väärään suuntaan ja samaan aikaan te suunnittelette tähän maahan vielä myös ruuhkamaksuja maahan jossa ei oikeasti ruuhkia edes ole nämä ovat toimenpiteitä joiden maksajiksi joutuvat lopulta ne maaseudun seutukaupunkien ja harvaan asuttujen alueiden ihmiset tässä on nyt satakaksikymmentäviisituhatta ihmistä osoittanut sen että dieselin hinnalle pitää tehdä jotain ja nyt kyllä odotetaan niitä toimenpiteitä ja me olisimme tietysti odottaneet kun tämä käsittely siirrettiin tähän päivään että liikenneministeri marin olisi ollut täällä paikalla kertomassa minkälaisia ratkaisuja hän suunnittelee liikenteen kokonaisverotukselle me olemme tänään tuoneet esille oppositiosta toimenpiteitä jotka ovat helppoja nopeita ja välittömästi toimeenpantavia esimerkiksi tämä nesteen valtionyhtiön puhdas my dieselin

arvoisa herra puhemies edellä edustaja heinonen puhui niin hyvin tästä teemasta että ei ole siihen paljon lisättävää mutta haluan vielä varmistaa kun tässä edustaja al taee käytti näkemyksellisen ja hyvän puheenvuoron näistä tulevaisuuden teknologioista ja siinä edellä hieman keskustelimme näistä mahdollisista stereotypioista mitä voi olla eri puolueiden edustajien tosiaan meidän perhe ajaa ihan koda octaviaa ja kun viime kesänä perhe kasvoi ostimme käytetyn volkswagen caravellen ja sanottakoon nyt sitten läpinäkyvyyden vuoksi että tosiaan se on dieselkäyttöinen auto niin että tässä mielessä puhun omassa asiassani kuten myös hyvin laajasti suomalaiset sitten tuolla maakunnissa asian omakseen kokevat mutta tähän itse asiaan vielä sen verran että tai oikeastaan tänään on arvoisa puhemies tuo toinen täysistunto jossa ehkä vähän laajemmin käsittelemme vielä liikennepolitiikkaa liikenneturvallisuutta niin että ehkä tämä tällä erää

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia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 ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa herra puhemies tässä on kyse erityisryhmien asunto olojen parantamisesta ja me olemme oppositiossa antaneet kiitosta silloin kun rinteen hallitus kiitosta ansaitsee kovin usein niitä paikkoja ei ole ollut ja sen takia tässä toisessa käsittelyssä ajattelin että kiitän toistamiseen tästä hyvästä esityksestä sillä tämä on niitä harvoja rinteen hallituksen hyviä esityksiä jotka vievät asioita hyvään suuntaan tässähän on kyse opiskelijoiden ja nuorten investointiavustuksen korottamisesta meillä on kasvavassa määrin nuoria jotka tarvitsevat opiskelija ja nuorisoasuntoja ja tässä nostetaan tuota investointiavustusrajaa viime kaudellahan keskusta ja perussuomalaiset ja myöhemmin sitten siniset tekivät hyviä toimenpiteitä tässä asuntopolitiikkakokonaisuudessa muun muassa asuntojen koon rajoitteita muutettiin eli minimikokoa poistettiin että voidaan tehdä tehokkaampia asuntoja sellaisia joita nuoret

vaan riittää että näistä taloista löytyy esteettömiä asuntoja ja ja sitten tietysti julkiset tilat raput ja muut ovat esteettömiä kaikkien osalta mutta meillä tarve tulee kasvamaan näille opiskelija asunnoille nopealla tahdilla meillä harvaan asutun alueen julkinen liikenne heikkenee koko ajan eli lukioon ja ammattikouluun pääsy on entistä vaikeampaa ja se tarkoittaa sitä että nuoret joutuvat muuttamaan yhä nuorempina pois omasta kodistaan lähemmäksi opiskelupaikkaa toiselle asteelle ammattikouluun tai lukioon täällä on tänään vielä käsittelyssä hyvä esitys jossa puhutaan kevytautoista ja se oli itse asiassa yksi sellainen juttu jota me halusimme olla edesauttamassa sen takia että nuoret pääsisivät turvallisemmilla kulkuvälineillä kulkemaan kodin ja opiskelupaikan ammattikoulun tai lukion väliä tämä oli hieno esitys joka viime kaudella tehtiin ja eduskunnassa suurella enemmistöllä hyväksyttiin nyt näyttää että tuulet ovat tässä muuttuneet ja ja esitystä ei enää ollakaan viemässä sillä tavalla eteenpäin että se olisi nuorille ainakaan niin houkutteleva kuin sen viime kaudella haluttiin olevan silloin näiden asuntojen tarve tulee kyllä kasvamaan eli kulkeminen ei julkisella liikenteellä onnistu eikä se onnistu myöskään jatkossa

käsittelyssä hallituksen erinomainen esitys ja edustaja heinonen juuri ansiokkaasti kehui tätä hallituksen esitystä niin en voi tässä oikeastaan enempää kuin kiittää edustaja heinosta näistä hallitukselle tulevista kiitoksista ja toivomme tälle asialle lainmukaisuuden ja hyvän käsittelyn